päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

kyselytunnin käynnistää sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja viitanen olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies me olemme tilanteessa jossa talous kasvaa työllisyys kohenee verotulot kasvavat hyvä näin mutta samaan aikaan meidän täytyy huomata että osa ihmisistä on jäänyt tästä kasvusta paitsi hallitus on leikannut lapsilisiä kotihoidon tukea eläkkeitä työttömyysturvaa ja kyllä nämä ihmiset ovat huomanneet ikävällä tavalla että joka vuosi kauppaan mentäessä se rahapussi on ollut entistä kevyempi puhemies olemme tilanteessa että keskustavetoinen hallitus jälleen aikoo leikata ja nyt kysynkin teiltä arvoisa ministeri mattila kun kehysriihi koittaa eikö nyt olisi kuitenkin aika löytää sydän ja inhimillisyys ja eikö nyt olisi aika sille että kasvu kuuluisi kaikille ei vain rikkaille kysynkin olisiko aika nyt perua tulevat leikkaukset indekseihin ja

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin sehän että hallitus leikkaa kaikesta ei pidä paikkaansa

meillä on toteutettu pitkäaikaiseläkeläisten kertaluontoinen eläketuki eli niin sanottu lex lindström meillä on korotettu myöskin takuueläkkeitä meillä on meneillään perustulokokeilu ne eivät ole leikkauksia mitä tulee sitten indeksijäädytyksiin ne koskevat myös montaa muuta ministeriötä ja sosiaali ja terveysministeriössä myöskin peruspalveluministeri saarikkoa ja ne mitä kehysriihessä tapahtuu ovat varmasti koko hallituksen päätöksiä eivät yksittäisen ministerin ja ne neuvotellaan ja päätetään siellä
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies minä luulen että teidän vastauksenne ei nyt kyllä riittänyt sille pienituloiselle suomalaiselle ihmiselle joka on joutunut leikkausten uhriksi tosiasia on ollut se arvoisa ministeri mattila ja hallitus että hallitukselta on joka kerta rahat loppu silloin kun puhutaan työttömistä opiskelijoista eläkkeensaajista tai lapsiperheistä ja samaan aikaan hallituksen rahaa kyllä on riittänyt

kysyn teiltä uudestaan ministeri mattila teillä on valta tuoda esitys kevään kehysriiheen siitä että enää ei tehdä leikkauksia perusturvaan sosiaalidemokraatit ovat tätä vaatineet ja vaadimme edelleen ministeri mattila onko teillä rohkeutta tuoda esitys kehysriiheen siitä että perusturvaa ei enää leikata

mitä kehysriihessä tapahtuu mikä on kehysriihen kokonaisuus siitä lopputulemasta vastaa koko hallitus ja julkisen talouden ja valtiontalouden kokonaisuudesta vastaa valtiovarainministeri ja kaikki puolueet yhdessä se mikä tulee kehysriihestä on hallituksen esitys ei yksittäisen ministerin esitys ja vastaan vielä hallitus ei ole kaikesta perusturvasta leikannut juuri ne mitä äsken luettelin eivät ole leikkauksia

arvoisa puhemies ministeri mattila ei tästä kyllä nyt kiertelemällä pääse irti kukas sinne kehysriiheen sen esityksen tuo muuta kuin asiasta vastaava ministeri ja kun te sanotte että hallitus ei ole leikannut kaikilta niin yhdeltä osin se pitää paikkansa erityisesti rikkaat ovat olleet tämän hallituksen suosiossa ja suojassa uusia veroetuja on räätälöity toinen toisensa perään ja jos edes osa näistä rahoista käytettäisiin siihen että kasvu todella kuuluu kaikille myös työttömille ja eläkkeensaajille niin se olisi ensimmäinen askel oikeudenmukaisuuteen

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan aloittaa siitä että totean että kyllä tämä hallituksen politiikka vain tuottaa tulosta kuten edustaja viitanen hyvin täällä totesi talous kasvaa nyt jo toista vuotta peräkkäin vahvasti työllisyys työllisyys paranee merkittävää tahtia me prosentin työllisyysasteeseen kymmenettuhannet ihmiset ovat saaneet töitä meillä on tänään työllistä enemmän kuin vuosi sitten pitkäaikaistyöttömyys on laskenut kymmenillätuhansilla nuorisotyöttömyys tuhansilla tämä on parasta mitä me voimme tehdä suomessa eriarvoisuuden köyhyyden estämiseksi tämä on parasta mutta siitä huolimatta hyvät kollegat meidän on huolehdittava siitä että me saamme velkaantumisen taittumaan näistäkään upeista uutisista huolimatta me emme ole vieläkään saaneet sitä valtion velkaantumista kuriin viime vuonnakin velkaa on jouduttu ottamaan noin kolme miljardia tämä teidänkin pitäisi muistaa hyvänä aikana velkaantuminen pitää saada seis ja hyvänä aikana vanhan kansanopetuksen mukaisesti pitäisi saada myöskin sukanvarteen jotain jäljelle ja kun minä kuuntelen teidän puheitanne kun te lupaatte kaiken kaikille niin taas sitä mennään

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä varsin kuvaavaa on mihin tässä valtiovarainministerikin oman edellisen puheenvuoronsa lakkautti tai kun me aloitimme täältä oppositiosta kysymään tästä eriarvoisuuskehityksestä niin tuolla oikealla puolella hallituspuolueen edustajat naurahtelivat ja puhuivat että taasko ne kysyvät eriarvoisuudesta ja kyllä me kysymme eriarvoisuudesta niin kauan kuin te harjoitatte politiikkaa joka lisää eriarvoisuuden kasvamista tässä on vasta tehty sosten selvitys jossa on selkeä esitys siitä miten teidän politiikkanne on vaikuttanut ihmisten elämään juho saaren työryhmän raportti siellä hyviä esityksiä miten voidaan helpottaa ihmisten elämää lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilan puhutteleva kertomus siitä missä tilanteessa lapset ja lapsiperheet tällä hetkellä elävät yli satakymmentätuhatta lasta elää alle köyhyysrajan työssä käyvää elää alle köyhyysrajan yksinkertainen kysymys mikä alussa esitettiin aiotteko perua nämä indeksileikkaukset

arvoisa rouva puhemies hallituksen talouspolitiikka on toiminut myöskin eriarvoisuuden näkökulmasta eli eli vatt ja thl pääsiäisviikolla tutkimuksen väliraportin jossa todetaan että hallituksen toimet työllisyyden kasvattamiseksi ovat pienentäneet taloudellista eriarvoisuutta sillä tavalla että se on kompensoinut sen mitä kipeillä leikkauksilla valitettavasti on tehty se on se on selvä asia että että täytyy toimia tehdä jatkossakin juho saaren työryhmä teki erittäin hyvän pohjatyön siihen mitä jatkossa pitäisi tehdä nyt hallitus käy huolella läpi niitä ehdotuksia joita juho saaren työryhmän jäsenet suosittelivat tehtäväksi aloitettavaksi jo tämän hallituskauden aikana ja näihin näihin ehdotuksiin palataan kehysriihessä

kaikki tyytyväisiä siitä että näin tapahtuu varmaan osa on tämän hallituksen ansiota osa edellisen mutta ehkä euroopan keskuspankilla on aika iso merkitys siinä että nyt menee paremmin mutta se oleellinen juttu tässä on se pääministeri sipilä olen teidän kanssanne täysin eri mieltä siitä että tämä talouskasvu ja työllisyyden parantaminen parantavat niitten ihmisten elämää joilta on leikattu ne ovat pieniä eläkeläisiä joilta indeksikorotukset on leikattu jotka eivät pysty vaikuttamaan työllisyyden kautta omaan elämäänsä ne ovat ihmisiä jotka eivät ole työelämässä ja opiskelijoita joilta on leikattu kaksikymmentäkahdeksan prosenttia opintorahasta on leikattu näitten ihmisten osalta tilanne ei ole parantunut laisinkaan olen todella tyytyväinen että työllisyys on parantunut työttömyys on vähentynyt talous kasvaa mutta näitten ihmisten elämä ei ole parantunut ja sen takia kysyn ministeri mattila oletteko valmis korjaamaan ne indeksileikkaukset mitä

rouva puhemies ensinnäkin täällä kysyttiin perusturvasta siitä että leikataan perusturvasta ymmärrätte kyllä varmasti sen että se ei ole yksin minun ja minun ministeriöni alaisuudessa perusturva kuuluu kaikille ja se koostuu etuusjärjestelmästä se koostuu peruspalveluista tällä hetkellä hallitus ponnistelee nimenomaan muun muassa peruspalvelujärjestelmän ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja on paljon tehty töitä sitten toiseksi

arvoisa puhemies ministeri mattila on siinä mielessä oikeassa hallitus sentään ihan kaikesta ole leikannut mutta hallitus on leikannut merkittävästi niin koulutuksesta kuin sosiaaliturvasta muun muassa kela indeksien jäädytyksen muodossa ja todellakin toivon että ministeri mattilakin ymmärtää että nimenomaan niistä indekseistä nyt tässä keskustelussa on kyse nämä sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti pienituloisiin eläkeläisiin opiskelijoihin ja pitkäaikaistyöttömiin jotka eivät hyödy niistä vaikutuksista joista pääministeri tässä äsken puhui koska nämä ihmiset eivät ole siirtyneet töihin niiden kohdalla jotka elävät perusturvan varassa hallitus ei ole tarjonnut yhtään mitään muuta kuin heidän asemaansa kurjistavia leikkauksia nyt hallitus ylpeilee sillä että työllisyys on parantunut että talous kasvaa ja rahastakaan hallituksella selvästikään ei ole puutetta kun on käytetty lähes puolitoista miljardia veronkevennyksiin vastatkaa nyt suomalaisille pienituloisille milloin on heidän vuoronsa nauttia tästä talouskasvusta

arvoisa puhemies kyllä siis se että työllisyys paranee auttaa kymmenientuhansien ihmisten tilannetta suoraan he pääsevät työn syrjään kiinni meidän julkinen talous paranee ja miten tämä auttaa silloin pienituloisimpia ja vaikka eläkeläisiä se auttaa sitä kautta että jos meidän valtiontalous on kunnossa niin me voimme huolehtia meidän tärkeistä hyvinvointipalveluistamme me voimme taata vain ja ainoastaan korkean työllisyysasteen kautta sen että luvullakin jolloin meidän ikääntymishaasteemme tulevat kovasti vastaan me pystymme huolehtimaan meidän palvelulupauksestamme ja meidän eläkelupauksestamme mutta me tarvitsemme siihen sen työn ja työn tekemisen korkean työllisyysasteen toimivia yrityksiä tähän ei ole mitään oikotietä siksi me olemme tehneet sitä talouspolitiikkaa ja veropolitiikkaa mitä me teemme ja meidän täytyy jatkaa ja me jatkamme tätä hyvää politiikan linjaa mutta meidän pitää pitää kiinni myöskin siitä tärkeästä osasta eli julkisen talouden tasapainottamisesta ja siitä säästöohjelmasta jonka me olemme neljä vuotta sitten tehneet

arvoisa rouva puhemies ministeri orpo me olemme täsmälleen samaa mieltä siitä että on tärkeätä että työllisyys on saatu paranemaan talous kasvamaan ne ovat kaikki erittäin tärkeitä suomalaisen julkisen talouden ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta mutta te ette nyt tahdo ymmärtää sitä että tämän hallituksen pääministeri sipilän ja ministeri orpon hallituksen perusteilla on tehty leikkauksia ihmisten perusturvaan indeksien muodossa ja muillakin tavoilla nostettu kustannuksia mikä on johtanut siihen että toreilla ja turuilla tulee ihmisiä vastaan jotka puolittavat lääkkeet sen takia etteivät pysty lääkkeitä ja ruokaa ostamaan samaan aikaan on ministeri orpo se totuus minkä tämä hallitus on rakentanut näitten ihmisten pienituloisten suomalaisten heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohdalla jotka eivät voi työllistyä tai olla työelämässä mukana se on teidän korjattavanne asia viimeinen mahdollisuus tällä hallituksella korjata näitä asioita edes osaksi on se mitä kehysriihessä tapahtuu pyydän vastausta ministeri mattila teiltä nyt oletteko te valmiit korjaamaan näitä indeksejä tuomaan esityksen siitä että kela indeksileikkaukset peruutetaan

arvoisa rouva puhemies vielä kerran se että hallitus olisi leikannut kaikesta ei pidä paikkaansa meillä on edelleen voimassa oleva perustulokokeilu josta saadaan vuoden lopussa tuloksia meillä on toteutettu

pitkäaikaistyöttömien eläketuki elikkä lex lindström meillä on korotettu takuueläkettä ja perusturvaa se koostuu siis etuusjärjestelmästä ja peruspalveluista peruspalveluita ollaan uudistamassa meillä on lukuisia hallituksen kärkihankkeita jotka ovat nimenomaan kehittämässä meidän peruspalvelujamme

arvoisa rouva puhemies kenttäpostia oulaisissa seitsemänkymmentäkahdeksan vuotta täyttävä mieshenkilö toi minulle lääkelistansa se on tässä neljätoista lääkettä joista kahdeksan on tauolla sen takia että tämä mies ei pysty niitä ostamaan koska ei ole rahaa hän joutuu valitsemaan leivän ja lääkkeen välillä minä kysyn teiltä ja kysyn myös meiltä kaikilta koska mehän olemme kaikki tavallaan syyllisiä hallituskaudesta toiseen sinne lääkkeisiin on juuri tehty niitä säästöjä eikö olisi aika sanoa että nyt on tullut tämä raja täyteen ja kohtuus kaikessa ja nyt kehysriihessä ottaa tämä erityiseen huomioon on erittäin väärin että tämä ihminen tämän lääkelistansa kanssa joka kertoi että saa myös julkistaa lähestyi ja kertoi tämän surullisen tarinansa kuten myös ikääntyneiden tilanne yleensäkin mitä aiotte mahdollisesti tehdä hoitajamitoitukselle kotihoidossa asiakkaat lisääntyvät ja hoitajat vähenevät tämä on myös thln tutkimuksen mukaan totta

arvoisa rouva puhemies kyllä moni työttömän perhe on ollut ihan vastaavassa tilanteessa nyt kahdeksankymmentäviisituhatta työtöntä on saanut töitä ja heidän tilanteensa on parantunut yli kolmekymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on saanut töitä ja heidän tilanteensa on parantunut mutta se on totta että kaikilla suomessa ei mene vielä hyvin meidän on pakko laittaa talouden pohja kuntoon jotta voimme huolehtia kaikista ja tässä kehysriihessä tämä talouden iso kuva on nyt kunnossa mutta meidän pitää pitää kiinni siitä menojen

arvoisa arvoisa puhemies hallituksen leikkauspolitiikka on kyllä ollut hyvin valikoivaa te ette pystyneet muun muassa leikkaamaan neljän miljardin tehottomista yritystuista mutta pystyitte leikkaamaan valtavasti

koulutuksesta ja tutkimuksesta olemme saaneet viime vuosina kuulla koulutusjärjestelmämme ahdingosta kun oppimiserot kasvavat ja koulutuksellinen tasa arvo valitettavasti rapautuu kysymys kuuluukin aikooko hallitus vihdoin kääntää kurssia ja panostaa kehysriihessä muun muassa osaamiseen arvoisa puhemies julkisessa keskustelussa on nostettu esiin muun muassa toisen asteen maksuttomuuteen panostaminen tämä on ollut keskustelussa joka neljäs opiskelija kertoo että huono rahatilanne on vaikuttanut opintojen keskeyttämiseen

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä edustaja kysyi aikooko hallitus kääntää kurssia ja miltä esimerkiksi koulutuksen rahoitus näyttää tähän voi todeta sen että jo viime vuonna puolivälitarkastelussa hallitus teki merkittäviä päätöksiä joilla pystyttiin täsmäkohteisiin resursseja myöskin koulutusjärjestelmässämme lisäämään niin että juuri mainittuihin kysymyksiin esimerkiksi oppimistuloksista ja niiden laskusta voitaisiin puuttua siellä tehtiin päätöksiä varhaiskasvatukseen liittyen varhaiskasvatusmaksuja alennettiin peruskoulun tasa arvorahoitusta lisättiin se kaksinkertaistettiin tämän vuoden budjettiin tuemme myöskin heikompien alueiden kouluja kehittämisessä jotta alueellinen tasa arvo voisi toteutua tällä hetkellä valmistelemme myöskin osana tätä kehysriihiprosessia toimia joilla voidaan huolehtia osaavan työvoiman saatavuudesta suomessa nyt kun kasvu

puhemies siltä osin kuin tämä koskettaa minun toimialaani eli esimerkiksi opintotuen osalta parhaillaan keräämme nimenomaan tietoa siitä miten tehokkaimmin voitaisiin korjata tämä toisen asteen täysin olemassa oleva ja esiin ottamanne ongelma siitä että noin neljäsosa kokee selvästi ongelmaksi nämä pääasiassa kirjojen aiheuttamat kustannukset tässä yksi hyvin varteenotettava keino josta minulla on jo selvitys omassa ministeriössäni pitkällä on oppimateriaalilisä opintotukeen näille pienituloisten perheiden toisen asteen opiskelijoille tätä kautta voitaisiin saada melko huokealla hinnalla verrattuna kokonaan maksuttomaan toiseen asteeseen korjaus nimenomaan näiden pienituloisten perheiden opiskelijoiden tilanteeseen tästä pääsen kertomaan ainakin nämä kustannuslaskelmat ihan lähiviikkoina eduskunnalle ja koko

esitettiin kysymys voittaisiko nyt inhimillisyys ja voisitteko te ministerinä tehdä teidän toimivaltaanne kuuluvan esityksen jolla te peruisitte tulevat kela indeksien leikkaukset eli leikkaukset perusturvaan ministeri miksette halua edes ajatella tekevänne tällaista esitystä kehysriihessä voisiko vielä toivo elää

arvoisa rouva puhemies minusta te edustaja vastasitte itse kysymyksenne mahdottomuuteen siinä kun te nostitte esille eläkeläiset lapsiperheet monet muut ryhmät eli te ette eritellyt sitä mistä nämä indeksit ne ovat monet indeksit jotka juuri vaikuttavat tähän

tuloksen kokonaisuuteen sitten se että budjettiriihi on hallituksen riihi se on hallituksen yhteinen päätös tahtotila jossa päätetään koko kehyksestä ei siitä yksi ministeri tässä ja nyt voi neuvotella vaan sen tekee koko hallitus

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja savio
arvoisa puhemies viranomaisten mukaan suomessa oleskelee laittomasti jopa kymmenentuhatta henkilöä heistä monien taustaa ei pystytä varmuudella todentamaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä on laatinut lakialoitteen ulkomaalaislain muuttamisesta säilöönoton tehostamiseksi lakialoitteemme mukaan käännytyspäätöksen saaneet henkilöt voitaisiin jatkossa ottaa säilöön sen sijaan että he saavat liikkua vapaasti suomessa arvoisa puhemies perussuomalaisten esityksellä on myös vahva kansan tuki tns gallupin kyselytutkimuksen mukaan viisikymmentäyhdeksän prosenttia haluaa ottaa laittomasti maassa maassa oleskelevat henkilöt säilöön heti kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen sitä vastoin vain kahdeksantoista prosenttia vastaajista antaisi heidän liikkua vapaasti maassamme arvoisa ministeri mykkänen kysyn teiltä aiotteko ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden ottamiseksi säilöön
arvoisa puhemies aion ja koko hallitus aikoo ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden poistamiseksi maasta ja tätä työtä teemme koko ajan tällä hetkellä meillä todella on noin kymmenentuhannen kielteisen päätöksen saanutta vastaanottokeskuksissa heistä kuitenkin itse asiassa noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on valittanut tai uusintahakemuksen jättänyt meillä onneksi ei ole sellaista akuuttia laajamittaista ongelmaa että ihmisiä katoaisi mitä varten täytyisi laajamittaista säilöönottoa tässä vaiheessa ottaa ottaa käyttöön olemme joutsenon säilöönottokeskusta juuri laajentaneet tietoisesti ja meillä myöskin on valmius tarvittaessa laajentaa tätä säilöönottotoimintaa ja myös muita kevyempiä menettelyitä sen varmistamiseksi että suomessa ei synny ympäröivään yhteiskuntaan kadonnutta merkittävää laittomasti maassa pysyvästi oleskelevaa väestönosaa sen estäminen itse asiassa on varmasti koko meidän yhteiskunnan keskeinen kysymys tänä vuonna säilöönottokysymyksiä hoidetaan tilanteen mukaan
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja savio
arvoisa puhemies perussuomalaisten näkemyksen mukaan laittomasti maassa oleskelevien säilöönotto mutta tietenkin myös ministeri mykkäsen esille nostama tehokas palautus lähtömaihin kohentaisi huomattavasti kansalaisten turvallisuudentunnetta sekä tietenkin lisäisi luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan käännytysten toteutusta tulee pikaisesti parantaa tähän asti yksittäisiä palautuksia on tehty pääosin reittilennoilla turistien keskuudessa eikä ongelmilta ole valitettavasti aina vältytty arvoisa puhemies viranomaistoiminnan estämistä tai minkäänlaista häiriköintiä häiriköintiä palautuslennoilla ei tule enää missään nimessä sallia käännytettävät tulisi lähtökohtaisesti palauttaa tilauslennoilla suurempi henkilömäärä kerrallaan mikä tehostaisi palautuslentoja arvoisa puhemies nyt on lopulta konkreettisen toiminnan aika aiotteko toimia suomen kansan edun mukaisesti ja ryhtyä viimein toimenpiteisiin jotta laittomasti maassa oleskelevat henkilöt saadaan palautettua

arvoisa puhemies mitä tulee säilöönottokapasiteetin välittömään laajamittaiseen käyttöönottoon niin muistuttaisin myös perussuomalaisia oletettavasti kiinnostavasta seikasta että kun meillä tällä hetkellä vastaanottotoiminnan kulut ovat noin neljäsataatuhatta euroa päivässä siis euroa per vastaanottotoiminnan piirissä oleva ihminen niin jos ottaisimme käyttöön laajamittaisesti tuhansissa siis kaikille kielteisen päätöksen saaneille säilöönoton kustannukset tästä kasvaisivat merkittävästi ja lisäksi kun tilanne onneksi on sen tyyppinen että vastaanottopalveluiden piirissä pystytään hallitsemaan tällä hetkellä

arvoisa puhemies naiivi politiikka ja rajat auki politiikka on johtanut siihen tilanteeseen että kun ulkomaalaisvalvonnalla poliisi saa kiinni laittomasti maassa olevan henkilön ja kertoo hänelle että olette laittomasti maassa niin henkilö sanoo että niin mitä sitten ja poliisi sanoo että ei mitään hyvää päivänjatkoa

arvoisa puhemies kuten sanottu tällä hetkellä säilöönotto laajamittaisesti lähinnä nostaisi kustannuksia ei ratkaisisi perusongelmaa joka on laittomasti maassa oleskelevien palautuskysymys laittomasti maassa oleskelevia sinänsä on tällä hetkellä melko vähän koska useimmat ovat laillisesti valittaneet tai hakeneet uudestaan mutta on toki oletettavissa että tämä määrä kasvaa kun hallinto oikeudet ja järjestelmä saavat käsiteltyä

arvoisa puhemies tällä viikolla korkeimman hallinto oikeuden presidentti pekka vihervuori kritisoi julkisesti hallituksen ulkomaalaislain muutoksia vihervuori sanoi suoraan että on ongelmallista jos poliittiset päättäjät piiloutuvat tuomioistuimen selän taakse ja lainsäätäjien valinnat vaikuttavat hyvin paljon siihen mitä ihmisille tapahtuu ulkomaalaislakiin on tehty paljon muutoksia parin viime vuoden aikana ja vihervuori kannattaa ajatusta että muutosten kokonaisvaikutuksia arvioitaisiin oikeusturvan toteutumisen kannalta kysynkin asianomaiselta ministeriltä aiotteko tehdä tämänkaltaisen lainsäädännön kokonaisvaikutusten arvioinnin turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan

olla häkkäsen ministeri häkkänen olkaa hyvä

arvoisa puhemies tämä on sisäministeriön ja oikeusministeriön rajapinnassa ensinnäkin suomessa on ihan historiallisen suuri maahanmuuttoon liittyvä haaste minkä johdosta tehtiin muutoksia oikeusturvan sääntelyyn

kelpoisuusvaatimuksia ensinnäkin nostetaan valvontaa parannetaan ja muutenkin tehtiin siis parempaa sääntelyä näihin edellytyksiin siitä ketkä voivat toimia oikeusturvan antajina mutta edelleen tarvitaan tarvitaan jatkoseurantaa ja tämän takia me olemme käynnistäneet selvityksen tästä mitä korjausliikkeitä tarvitsee jatkossa tehdä näin suuri haaste mikä mikä nyt on tullut tavallaan näiden valitusten johdosta vaatii ehdottomasti sen että teemme selvityksen ja teemme tarvittavia korjausliikkeitä jos se asia antaa

puhemies on hyvä että perussuomalaiset otti uuden aihepiirin esille niin ei missään tapauksessa synny vaikutelmaa yhden asian liikkeestä sinisillä sinisillä on selvä linja mitä tulee maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaan realismia ilman rasismia jos vihreiden mielestä hallituksen linja on liian tiukka ja perussuomalaisten mielestä niin löysä niin varmaan aika hyvässä välissä siinä silloin ollaan

viime vuonna turvapaikanhakijoiden määrä uusien hakijoiden oli noin kymmenesosa siitä mitä kaksituhattaviisitoista tässä omalta osaltaan varmasti tilanteen selkeytyminen turvapaikan myöntämisen perusteissa on vaikuttanut toki koko euroopan osalta ollaan samansuuntaisessa tilanteessa itse asiassa viime vuonna merkittävä osa oli uusintahakemusten jättäjiä ja tämä on meillä oikeusjärjestelmässä varmasti yksi haaste miten sitä kierrettä jatkossa voidaan kohtuullistaa ja sitä työtä tässä oikeusministerin kanssa tehdään että mitä siinä on mahdollista tehdä edustaja aallon kysymykseen itse asiassa myöskin tästä laajemmasta selvityksestä ulkoiset arvioinnit koko meidän turvapaikkapolitiikan muutoksesta kestäisivät hyvin pitkään yli vuoden jos perustettaisiin tämmöinen laaja projekti minun toimintatapani on se että me sisäisesti selvitämme kaikkia niitä puutteita jotka tulevat esiin joissa vähänkään on mahdollista että kyseessä voisi olla joku laajempi kysymys näitä asioita käydään säännöllisesti läpi myöskin pakolaisasioita lähellä olevien järjestöjen kanssa ja on tarkoitus tuoda tiettyjen asioiden osalta myöskin laajemmin esiin kun tiettyjä täsmennyksiä tehdään laajassa kuvassa sanoisin että suomen oikeusvaltio toimii hyvin

arvoisa puhemies alkuperäisessä kysymyksessä viitattiin suomalaisten etuun ja minusta suomalaisten etu on kuitenkin se että me edistämme kansainvälisten sopimusten ja niiden tarkoituksen toteuttamista ja inhimillisyyttä minusta suomalaisten etu ei ole se että lietsotaan sellaista henkeä joka tässä kysymyksessä

kansainvälisten sopimusten nojalla on oikeus hakea turvapaikkaa jos hän kokee olevansa sellaisessa hädässä ja se että hän mahdollisesti ei saa turvapaikkapäätöstä meidän viranomaisiltamme ei romuta hänen ihmisarvoaan sellaisella tavalla että hänet pitää lukita johonkin suojaan vaan kyllä kyllä hänellä ihmisarvo on tällöinkin minusta se ongelma on kysymyksen jälkeen ministeri mykkänen jo vastasi ennen muuta irakin ja afganistanin kohdalla että palautusten käytännön järjestäminen on vaikeaa ja olisin kysynyt miten nämä neuvottelut palautussopimusten osalta edistyvät erityisesti irakin ja afganistanin

arvoisa puhemies tähän edustaja vanhasen kysymykseen näitä neuvotteluja käydään koko ajan haaste on luonnollisesti se että irakilla on runsaasti omia haasteita ja se on ollut tähän asti yksi haastavista kohteista kaikille euroopan maille erityisesti saksa belgia iso britannia joissa on paljon irakilaisia ollut on ollut yhteisiä vaikeuksia voimakkaasti olen vedonnut myöskin eun maahanmuuttokomissaariin tässä asiassa että jos suomi on osa yhteisiä ratkaisuja euroopassa niin myöskin eun täytyy olla osa ratkaisua irakissa ja kyllä tässä nyt tiettyä toiveikkuutta on sen osalta että irakissa kuitenkin sota isisiä vastaan on uudentyyppisessä vaiheessa ja he itsekin ymmärtävät että nyt he hallitsevat maata alueellisesti paremmin ja ja uskoisin että tiettyjä edistysaskeleita voidaan saada mutta haasteellinen kenttä varmasti en en lupaa liikoja

seuraava kysymys edustaja vartia vihreä eduskuntaryhmä
arvoisa puhemies porvarihallitus ei kolmen puolueen kesken onnistunut viime budjettiriihessä löytämään euroakaan säästöjä yritystuista tämä päätettiin ratkaista sillä että perustettiin parlamentaarinen yritystukityöryhmä jossa mukana on siis kolme puoluetta jotka eivät halunneet leikkauksia tehdä mukaan otettiin kuusi muuta puoluetta otettiin elinkeinoelämän edustajat valvomaan tätä keskustelua siis nämä tahot joille tukia maksetaan ja päätöksiä tehtäisiin ainoastaan siinä tilanteessa jos kaikki puolueet haluaisivat näitä leikkauksia tehdä

aiotte toimia tämän osalta jatkossa onko mielestänne hyväksyttävää että teidän hallituskaudellanne yritystukia ei onnistuttu leikkaamaan vaan niitä pikemminkin lisättiin

kumpi vastaa ministeri lintilä

arvoisa puhemies tämä oli tosiaankin minun asettamani työryhmä työ luovutettiin minulle asia on erittäin vaikea kuten nähtiin jälleen kerran minkä takia ryhmään otettiin laaja parlamentaarinen pohja yksi syy oli se että katsoin että on hyvä kaikkien puolueiden saada se sama tieto mikä koskee näitä yritystukia niitten asettamista ja myös niitten karsimista

aika usein oppositio vaatii että he pääsevät päätöksentekoon mukaan nyt se oli huono puoli valitettavasti siinä ei suurempaa tulosta saatu mutta en pidä täysin täysin heikkona sitäkään että sitä kriteeristöä mitä yritystuille pitää asettaa saatiin muodostettua saatiin muodostettua myös kuva siitä mihin päin yritystukia tulee kohdentaa

näistä leikkaaminen on vaikeaa että tavoitteena ei ollutkaan leikata suomen taloudella menee tällä hetkellä hyvin meillä on mahdollisesti käsillä suhdannehuippu ja siitä huolimatta me emme saa taloutta tasapainoon vaarana on että seuraava talouskriisi alkaa jossain vaiheessa ja meillä ei ole niitä samoja puskureita kuin vuonna kaksituhattakahdeksan kun meillä oli ylijäämäinen valtiontalous meillä oli nokia meillä oli huoltosuhde kunnossa meillä ei ole resursseja ottaa vastaan seuraavaa talouskriisiä

tukia on kaikissa maissa euroopassa ensimmäinen kysymys tietysti voi olla sekin mikä määritellään tueksi minä luulen että aika aika harva suomalainen tietää mitä kaikkea tällä hetkellä määritelmällisesti luetaan tueksi se että työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen johtui tietysti pitkälti siitä että eri puolueilla on erilaisia painotuksia erilaisten tukien suhteen meillä esimerkiksi suuri osa tuista on energiaan kohdistuvia me olemme edelleen hyvin energiavaltaista teollisuutta sisältävä maa ja sitä kautta me olemme saaneet kilpailukykyä on pystytty pitämään energian hinta kilpailukykyisenä sitä kautta me olemme saaneet kilpailukykyä työpaikkoja saaneet lisää työpaikkoja eli kyllä tämä kaikki kokonaisuus liittyy

arvoisa puhemies yritystukiin odotettiin suuria muutoksia ja julkisuudessa on puhuttu niin kuin vartiakin tässä nyt ja moni muu vihreä edustaja antaa ymmärtää että yritystukia voidaan leikata helposti miljarditolkulla yritystukia ja verohelpotuksia on olemassa jotta suomi on kilpailukykyinen lisäksi meillä on oltava verojärjestelmä joka edistää yrittäjyyttä ja joka pitää maaseudun elinvoimaisena tässä listassa oli mukana myös muun muassa yrittäjävähennys sekä osinkoverotuksessa olevat huojennukset ja joku oli sitä mieltä että näitä olisi pitänyt leikata kysyn valtiovarainministeriltä ovatko nämä yritystukia siis osinkoverotuksen huojennukset yrityksissä jotka maksavat jo yhteisöveroa ja joissa yrittäjä maksaa sekä tuloveroa että kaiken maailman muita veroja olisiko tätäkin pitänyt leikata

puhemies tämä esimerkki osoittaa hyvin sen kuinka hankalaa on erotella sitä mikä on yritystukea tai mikä on toimiva yritysverojärjestelmää meillä on tällä hetkellä erittäin tärkeää se että meidän yrityksillä on ennustettava toimintaympäristö nyt viittaan esimerkiksi tähän yritysverotukseen itseensä ja siinä hallitus on tehnyt määrätietoisesti politiikkaa jolla me olemme pitäneet yritysverotuksen ennustettavana emme ole kiristäneet yrittämisen verotusta ja se osittain on pohjana sille että työllisyyskehitys on niin vahvaa mitä tulee yritystukiin niin tiedostan kyllä tämän edustaja vartian tuoman huolen siitä että kun seuraava lama tulee niin silloin joudutaan varmaan taas olemaan sen tilanteen edessä että jostakin pitää vähentää jos me emme saa velkaantumista kuriin siihen mennessä niin silloin ollaan taas ikävien päätösten edessä mielestäni on harmi että ratkaisuja ei löytynyt meidän pitäisi pystyä jatkossa löytämään yhdessä ratkaisuja joilla pystytään samaan aikaan pienentämään päästöjä ja edesauttamaan meidän elinkeinorakenteemme uudistumista

arvoisa puhemies yritystukityöryhmä teki huolellista hyvää työtä perkasi kaikki yritystuet suorat ja verolliset tuet ja tämän työn pitkäkantoisin hyvä vaikutus oli se että me löysimme uudet kestävät kriteerit joilla tulevaisuudessa yritystukia voidaan arvioida se on tämän työn suurin saavutus sitten pohdittiin sitä voiko sen ohella tuoda jonkinmoisen jonkinmoisen yritystukileikkauspaketin jonka mittakaavasta me puhuimme sata tai sataviisikymmentä kaksisataa miljoonaa jotain sitä luokkaa kaikki siinä työryhmässä puhuivat tästä nyt vain kävi niin että ei löytynyt meillä oli erilaisia tavoitteita eri ryhmillä ja semmoista yhteistä näkemystä siitä mistä leikataan ei löytynyt meilläkin on omat tavoitteemme en lähde niitä tässä luettelemaan mutta minä halusin vain sanoa sen että tämä on aika vaikea laji ja tämmöinen populismi rehotti tässäkin koko työn aikana liikaa miljardiluokalla yhtäkkiä kysymys on se miten me tästä nyt jatkamme tuleeko tämän työn tuloksista vielä kuitenkin jotakin kehysriiheen vietäväksi

arvoisa puhemies arvostan erittäin suuresti edustaja ihalaista ja hänen suhtautumistaan tähän työskentelyyn ja mitä tästä seuraavana tulee käyn läpi sen työn tulen keskustelemaan työryhmän jäsenten kanssa vielä ja sen jälkeen tulen hallitukselle esittelemään sitä työtä todennäköisestikin ensi viikon riihi on sellainen paikka jossa voidaan sitten arvioida onko joitain elementtejä joita voitaisiin sieltä ottaa esimerkiksi tämä arviointineuvosto tämä kriteeristö nämä ovat sellaisia asioita joita ei missään nimessä pidä pidä haudata tässä tilanteessa

arvoisa puhemies vaikka tämä yritystukityöryhmä ei konkreettisia esityksiä tehnyt ei tämä työ hukkaan

ei tietysti voi olla tyytyväinen mutta ei tosin pettynytkään tärkeintä tietysti on huomata se että tämmöisessä yritystukileikkauksessa jota hallitus on yrittänyt muutaman kerran tehdä se ei ole onnistunut parlamentaarisessa työryhmässä ongelmaksi tuli lähinnä se että puolueilla on erilaisia tavoitteita edustaja vartian puheessa tuli nyt yksi asia vartia mainitsi että mitä sitten ei se haittaa yhtään jos muutama tehdas menee kiinni kyllä ne ihmiset työllistyvät sitten jonnekin muualle kun taas toisille puolueille esimerkiksi sinisille teolliset työpaikat ovat tärkeitä ja vaikka tätä lopputulosta ei nyt saatu aikaiseksi niin olisinkin kysynyt sitten pääministeriltä tässä yhteydessä lähinnä tämän työn jatkamisesta eikö nyt pitäisi olla tarkkana kuitenkin siitä että ainakaan uusia yritystukia ei tehtäisi kun näistä entisistäkään ei pystytty oikein helposti leikkaamaan

arvoisa puhemies minäkin haluan ensinnäkin yhtyä kiitoksiin siitä mitä työryhmä on tehnyt erittäin huolellista työtä edustaja varapuhemies pekkarisen johdolla oli aito halu löytää sellainen ratkaisu joka olisi ollut koko eduskunnan hyväksyttävissä edustaja pekkarinen esitteli minulle oman pohjaesityksensä ja esimerkiksi sen olisin voinut hyväksyä mutta sille ei löytynyt riittävää tukea tuossa tuossa ryhmässä tämä osoittaa vain sen kuinka vaikea alue tämä on meille kaikille esimerkiksi kun edustaja vartia ajaa

vaikkapa turkuun niin hän saa koko matkan yritystukea jos hänellä on dieselauto koska koska se korjautuisi sillä että laskemme bensiinin veroa tämä on esimerkki siitä että ehkä se se yritystuen määritelmä on on vähän vähän vaikeasti käsitettävissä jokainen meistä saa yritystukea jotka
on varmasti kohtuullista että myös varapuhemies pekkarinen käyttää puheenvuoron pyynnöstä ja kun on mainittu nimi niin

myös niitä asiantuntijajäseniä jotka tässä työssä olivat mukana aivan sanatarkasti niin kuin sanoin useimpia tuon työryhmän jäseniä ja asiantuntijajäseniä se oli vakavaa paneutumista mitä työryhmän jäsenet tässä osoittivat meillä oli pitkälti yhteisymmärrys siitä että erilaisia elinkeinoelämän verotukia pitää kohdentaa niin että ei jatkossa enää tueta fossiilisten polttoaineiden käyttöä vaan puhtaita energiaratkaisuja me emme aivan löytäneet niitä keinoja ja tapoja millä tämä tehtäisiin mutta emme hirveän kaukana meillä oli esillä myöskin noin vajaan sata ja sadanviidenkymmenen miljoonan suorat leikkaukset ei niitä suurempia mutta sen verran niissäkin lopulta tuli ongelmia ettei löydetty yhteistä säveltä mistä kohdasta se raja menee poikki arvoisa puhemies kun tässä pitää olla kuitenkin kysymys arvoisa arvoisa puhemies niin saanko kiittää hallitusta siitä että se luotti tähän työryhmään

ei keskuudessaan saanut aikaan se pani sitä asiaa hoitamaan paitsi hallituspuolueiden edustajat myöskin oppositiopuolueitten edustajat siis kiitos siitä
ja mikäs se kysymys oli

otetaan kiitokset vastaan nöyrästi tämä on todella vaikea kokonaisuus ja ja tahdon kiittää tosiaan ryhmän ryhmän jäseniä ja erityisesti ryhmän ryhmän vetäjää siitä työstä mitä mitä te siellä teitte tavoitteena siis oli juuri niin kuin edustaja pekkarinen tuossa kuvasi että saisimme aikaan sellaisen paketin joka joka tukisi sekä uusiutuvaa energiaa että myöskin sitä että teollisuus uusiutuisi ja että löytäisimme suuruusluokkaa sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa

arvostan sitä pohjaesitystä minkä edustaja varapuhemies pekkarinen teki itse olisin esimerkiksi tämän pohjaesityksen voinut hyväksyä
no niin tästä meinaa nyt tulla kiittelytunti eikä kyselytunti jatkamme kyselyllä
arvoisa puhemies jos kysytään elinkeinoelämän edustajalta tarvitseeko esimerkiksi outokumpu tätä tukea niin pelkästään osakeyhtiölaki velvoittaa outokummun työntekijää sanomaan kyllä koska hänen täytyy ajaa osakkeenomistajien asiaa heitä tämä työryhmä on pääasiassa kuunnellut ei niitä riippumattomia tutkijoita taloustieteilijöitä jotka tunnistavat myös ne ulkoisvaikutukset jos outokumpu saa rahaa ne resurssit tulevat jostain jotain muuta joudutaan verottamaan enemmän jotta tämä tuki voidaan maksaa ja se synnyttää hyvinvointitappiota kun tätä tarkastellaan kokonaisuutena tämä nykyinen suomalainen tukijärjestelmä ei nauti yhdenkään suomalaisen taloustieteilijän kunnioitusta siitä huolimatta täällä kiitellään tällä hetkellä siitä kuinka hyvää työtä tehtiin mitään ei saatu aikaiseksi arvoisa pääministeri sipilä te olette taustaltanne yrittäjä on porvarihallitus

arvoisa rouva puhemies työryhmä oli minun asettamani katson että minä myös vastaan siitä ensinnäkin olen pikkasen pettynyt jos kokeneet parlamentaarikot asiaan vihkiytyneet parlamentaarikot eivät pysty henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja ratkaisun muodostamiseen vaan antavat ryhmässä olevien asiantuntijoiden johdatella itseään ja en usko siihen että näin kävi koska nämä edustajat jotka asiantuntijoina olivat siellä edustivat nimenomaan asiantuntemusta niiltä omilta sektoreiltaan ja on vaikea kuvitella että kyseisistä asioista paljon parempaa asiantuntemusta suomessa tällä hetkellä löydettäisiin

koettu että nämä asiantuntijat ovat johdattaneet sitten puolueitten edustajia kaikkihan istuvat puolueitten edustajina ryhmässä niin minun on erittäin vaikea kuvitella sitä että näin olisi ja oikeastaan pitäisin

arvoisa rouva puhemies kuten tässä on jo usein sanottu erittäin hyvä tulos oli se että määriteltiin ne kriteerit saatiin ne kriteerit millä tulevaisuudessa katsotaan katsotaan yritystukia ja yksi kriteeri on myöskin kansainvälinen kilpailukyky

niin hirveästi yritystukia meidän pitäisi saada eurooppalaisella tasolla ja maailmanlaajuisella tasolla käännettyä tämä tilanne aidoksi markkinataloudeksi tämä liittyy myöskin energiakysymyksiin ja vastaaviin asioihin ja meillä täytyy olla samantasoinen kilpailumahdollisuus toivottavasti me pyrimme sen saamaan minä toivonkin hallituksen puolelta että saadaan keskustelua eurooppalaisella tasolla ettei anneta toimintatukea vaan tuetaan uusiutumista

jossa me saisimme nämä samansuuntaiseksi kysynkin ympäristöministeriltä voitaisiinko tällainen löytää että saataisiin tällaista

arvoisa puhemies totta kai ylipäänsä valtion rahankäytössä täytyy olla aina tavoitteena yhteiskunnan kokonaishyödyn kuten pääministeri totesi jos yrityksiä tuetaan tai elinkeinoelämää tuetaan hyviä kriteereitä ovat muun muassa se että päästään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja se että pystytään kohdentamaan tukea siten että se uudistaa teollisuuttamme uudistaa yrityksiämme kohti tulevaisuutta ja sen haasteita tällä kaudella pyrimme edelleen ratkaisuihin joilla pystymme uusiutuvan energian osuutta tavoitteittemme mukaisesti lisäämään ja samalla vähentämään suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentämään fossiilisten polttoaineitten käytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä jotka ovat ilmastonmuutoksen perimmäinen

seuraava kysymys edustaja mustajärvi
arvoisa puhemies työttömät ovat saaneet nauttia aktiivimallin autuudesta ensimmäiset kolme kuukautta ja malli on toiminut juuri niin kuin pelättiin ja mistä varoiteltiin aktiivimalliehtojen täyttämisessä on suuria kunnittaisia eroja se viittaa siihen että esimerkiksi pitkät etäisyydet työmarkkinoitten kapeus sukupuoli ja työvoimapalveluitten vähäisyys valikoivat ne työttömät jotka joutuvat epäoikeudenmukaisten leikkausten maksajiksi ja usein aivan ilman omaa syytään arvoisat ministerit koska te luovutte tästä totaalisesti epäonnistuneesta hankkeesta
arvoisa rouva puhemies jälkimmäiseen kysymykseen vastaan että emme siitä ole vielä luopumassa vastahan se on säädetty se laki me seuraamme sitä kuten eduskunta on edellyttänyt kun te aloititte tämän kysymyksen sanoitte että malli on toiminut kuten pelättiin niin siinä on tämäkin puoli mutta malli on toiminut kuten hallitus on suunnitellutkin että se on aktivoinut työttömiä ei se ole mikään leikkuri vaan se on aktivoiviin toimenpiteisiin tähtäävä niin että ihmiset oikeasti aktivoituvat se on tässä tavoite ei mikään leikkaaminen tämä on se palaute jonka olen saanut te toimistoilta ympäri maan aktivoituminen on lisääntynyt

on vahvistanut nyt jäljemmin oman arvionsa näillä leikkauksilla ei ole havaittu vaikutusta työttömien työmarkkinakäyttäytymiseen se on aivan varma fakta kelan asiakkaista massamittaisten leikkausten kohteiksi on joutunut jo lähes satatuhatta ihmistä ja siinä eivät ole ne jotka saavat ansiosidonnaista turvaa he eivät ole mukana näissä luvuissa ensinkään arvoisat ministerit mitä muita keppilinjauudistuksia te olette valmistelemassa entisten lisäksi tuleeko aktiivimalli

arvoisa rouva puhemies ei hallitus ole mitään keppilinjaleikkauksia tässä valmistelemassa vaan sitä että ihmiset aktivoituvat ja löytävät itselleen työpaikan ja sitä kautta uuden uuden paremman elämän se on hallituksen tavoite ei mikään leikkaaminen ja kiusaaminen mitä tulee tähän niin sanottuun aktiivimalli kakkoseen tai omaehtoisen työnhaun malliin se on edelleen prosessissa eli me harkitsemme sitä koska meillä on tiettyjä ongelmia sen kanssa joita en tässä ryhdy avaamaan koska asia on kesken ei ole tähän riiheen vielä tätä tulossa aktiivimallin osalta riihessä katsotaan se kokonaisuus ja ne täydentävät toimenpiteet joita tämä aktiivimallin toiminta edellyttää te puolelta ja toisaalta sitten myös tuolta stmn puolelta ohjeistuksina
puhemies tärkeintähän on se että ihmiset saavat työtä ja kuten täällä on jo ihmistä on tämän hallituksen aikana päässyt töihin ja kun työtön pääsee kokoaikatyöhön niin silloin noin tuhat euroa kuussa tulot kasvavat se on valtava parannus yksittäiselle henkilölle ja ja perheille jolloin tähän aktiivimalliinkin pitää löytyä niitä ratkaisuja jotka vievät asioita eteenpäin oli erittäin ilahduttavaa että mtk ilmoitti perustavansa oman työvoimatoimiston jossa tarjotaan sesonkiluontoisia työtehtäviä maaseudulla jolloin niitä työpaikkoja voi löytyä myöskin sieltä läheltä ja samalla helpotetaan maaseudun työvoimapulaa on myöskin esimerkkejä alueista joilla tämä on onnistunut paremmin kuin muualla esimerkiksi pirkanmaan työllisyyskokeilu on toiminut niin hyvin että sieltä löytyy jopa sellainen kunta kuin prosenttia työttömistä on ollut aktiivisia sastamalassa seitsemänkymmentäkuusi prosenttia kysymys kuuluu voivatko nämä hyvät työllisyyskokeilut pirkanmaalla ja muualla suomessa

arvoisa rouva puhemies tosiaan pirkanmaalla on tehty erittäin hyvää työtä olen käynyt tutustumassa heidän malliinsa ja siellä on hyviä tuloksia saatu aikaiseksi vastauksena tähän kysymykseen totean että kun siellä tämä kokeilu on menossa ja toisaalta meillä on tulossa kasvupalvelupilotit ensi syksynä niin nämä kaksi asiaa ovat yhdistettävissä toisiinsa niin että ne ne hyvät käytännöt mitä sieltä nyt on otettu opiksi otetaan siihen kasvupalvelupilottiin ja sitä kautta voidaan sitten siirtyä tulevaan maailmaan siihen kasvupalvelumaailmaan

päämäärä ja näin ollen ihan perusajatus tässä hallituksen mallissa voi olla hyvä mutta silloin pitäisi myös resursoida riittävästi pitäisi olla niin että jokainen työnhakija saa sitä ohjausta ja saa mahdollisuuden myös aktivoitua käytännössä ja tässä ilmeisesti hallitus on epäonnistunut sen takia kysynkin onko hallituksella nyt aikomus lisätä näitä resursseja nyt kun menette kehysriiheen ja teillä on tärkeitä päätöksiä edessänne onko teillä tahtoa tehdä tästä hyvä aktivointimalli
arvoisa puhemies kyllä on tarvetta on lisätä resursseja ja hallitus on tämän tunnistanut ja tunnustanut ja aikoo näin toimia sen takia me olemme kyselleet alueilta palvelutarvekyselyn jossa on pyydetty kertomaan mitä te tarvitsette tarvitsetteko sinne tekeviä käsiä ja olemme saaneet nämä vastaukset sen lisäksi me kokoamme yhteen muiltakin ministeriöitten aloilta tämän kokonaisuuden minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen siitä mitä resursoidaan resursoidaan ja kuinka paljon eli te olette ihan oikeilla jäljillä hallitus on tämän asian päällä ja resursseja tulee lisää lisää se on hallitukselta lupaus mutta summat päätetään riihessä

rauhoitutaan ja kokoukset ulkopuolelle

käsittelyssä on kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta aivan ensiksi haluan lausua kiitokseni tämän kansalaisaloitteen vireillepanijalle markku virkamäelle vammaisfoorumi rylle kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunnalle niille yli kolmellekymmenelle järjestölle jotka ovat olleet mukana ja niille seitsemällekymmenellekahdelletuhannelleviidellekymmenelleyhdeksälle kansalaiselle jotka kannattaneet aloitetta keskusteltuani useaan kertaan aloitteen tekijöiden kanssa olen vakuuttunut aloitteen tärkeydestä aloitteen tavoitteenahan on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkennusta hankintalain mukaista kilpailutusta ei tule soveltaa koko elämän mittaisten asumista henkilökohtaista apua ja puhevammaisten tulkkausta koskevien palveluiden hankintaan vammaisille ihmisille erittäin tärkeää että hoitosuhteet ovat pitkäkestoisia pysyvällä henkilöstöllä on parempi kyky vuorovaikutukseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön tuttu läheinen hoitaja vierellä luo turvallisuudentunteen ja mahdollistaa hoidon vaikuttavuuden vammaisten palveluiden kilpailuttamisella estetään sujuvan pysyvän arjen toteutuminen lisäksi on huomattava että kilpailuttaminen rikkoo vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja suomi on ratifioinut ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja tämä toiminta on sen vastaista kilpailutusmenettely onkin vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisen keskeinen kipukohta välttämätön tapa järjestää vammaisten henkilöiden elämän mittaisia välttämättömiä avun ja tuen tarpeiden palveluja ei myytävänä on vammaisten ihmisten kansalaisliike vammaiset ja heidän läheisensä ovat aloitteen avulla tuoneet kokemuksensa oikeuksiensa loukkauksista meidän kaikkien tietoisuuteen nykytilanteessahan palveluiden käyttäjällä ei ole osallisuutta kilpailutusmenettelyssä hankintalaki tarjoaa asianosaisuuden vain kunnille ja kelalle tilaajina sekä palvelun tuottajille varsinainen ikään kuin sivullinen itseään koskevissa päätöksissä kilpailuttamismenettelyssä vammaisilla henkilöillä ja heidän läheisillään ei ole myöskään oikeussuojaa näin ei länsimaisessa oikeusvaltiossa voi olla tähän tarvitaan muutos ja meillä tässä salissa istuvilla on mahdollisuus tuo muutos tehdä vammaiselle joutuminen syrjään oman elämän ratkaisuista aiheuttaa suurta voimattomuutta ja usein myös ahdistusta se syö myös hyvinvointia usein myös työ ja toimintakykyä niin vammaisten itsensä kuin heidän läheistensäkin osalta on kyse ihmisten jaksamisesta arjessa niin kotona yrittäjinä kuin ehkä työelämässäkin se mitä tässä salissa voimme tehdä on että annamme näille päätäntävallan heitä itseään koskevissa kysymyksissä kyseessähän on heidän elämänsä pysyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä meille kaikille suomessa ei riittävästi tunnisteta elämänmittaisiin palveluihin sisältyvien pysyvien ja jatkuvuuteen tähtäävien ihmissuhteiden ratkaisevaa merkitystä tämä näkyy niin asumispalveluiden henkilökohtaisen avun kuin kuntoutuspalveluidenkin kilpailutuksissa henkilöstön kyvykkyys ihmissuhteisiin kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön on keskeinen tekijä todellisessa vaikuttavassa palvelussa kilpailutuksen aiheuttamat jatkuvasti vaihtuvat tärkeät ihmissuhteet heikentävät vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja ovat myös turvallisuusriski kilpailuttamismenettelyllä aiheutetaan myös merkittäviä lisäkustannuksia kun ajattelemme erikoissairaanhoitoa esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisista noin kahdellakymmenelläviidellä jopa viidelläkymmenellä prosentilla ja kolmellakymmenellä prosentilla autismin kirjon henkilöistä on liitännäissairautena epilepsia epilepsian kohtaustasapainon järkkyminen samoin kuin esimerkiksi diabeteshoidon mitätöityminen tai puhevammaisen henkilön tai mielenterveyden haasteissa olevan henkilön siirtäminen laitoshoitoon aiheuttaa inhimillisten kustannusten lisäksi paljon kustannuksia myös veronmaksajille huonoilla tai vaihtuvilla palveluilla voidaan tuhota myös lapsuudenkodissa ja erikoissairaanhoidossa sekä koulussa tai näiden yhteistyönä tehtyä perustyötä ja samalla merkittävät yhteiskunnalliset investoinnit nämä erikoissairaanhoidon kustannukset eivät näy kuntien vammaispalvelujen kustannuksissa lainkaan toivon että ei myytävänä kansalaisaloite saa sille kuuluvan arvon se on tärkeä viesti vammaisilta ja heidän läheisiltään kansalaisaloitteen esittämä lisäys hankintalakiin tulee hyväksyä on tärkeää löytää ulospääsy nykyisestä kilpailuttamismenettelystä kestävämpään järjestämistapaan arvoisa puhemies kansainvälisen ja kansallisen vammaisliikkeen keskeinen tunnuslause on ei mitään meistä ilman meitä vammaisten ja heidän on voitava osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin tämän on toteuduttava ykn yleissopimuksen mukaisesti myös suomessa

arvoisa herra puhemies jokaisella on oltava oikeus tehdä itse valintoja koskien omaa elämäänsä

olla suojassa ja saa toteuttaa itseään vapaasti monella vammaisella mahdollisuudet päättää omasta elämästään ovat kuitenkin rajalliset ja päätösten tekoon voi myös tarvita tukea palvelujen käyttäjä nähdään kuitenkin kilpailutuksissa edelleen aivan liian usein käytännössä passiivisena kohteena ei aktiivisena osallisena toimijana vammaisten henkilöiden elämän kannalta keskeisiä jopa palveluja kilpailutetaan siis käytännössä ilman että he voivat itse tähän menettelyyn vaikuttaa erityisesti asumispalvelujen kilpailutuksista löytyy tästä maasta valitettavasti myös surullisia esimerkkejä kilpailutus joka tapahtuu pääosin hintakriteereillä ja varmistamatta osallisuuden toteutumista aiheuttaa tarpeettomia ongelmia palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen myös kilpailutettujen palvelujen laadusta on tullut kritiikkiä ja esimerkiksi palveluista vastaavan henkilökunnan ja puitteiden vaihtuvuus lisäävät tarpeettomasti epävarmuutta vammaisen arjessa oman kodin tulisikin olla turvasatama ja näin ei valitettavasti nyt aina ole tosielämän esimerkki arvoisa puhemies ikääntynyt kehitysvammainen asunut vanhempiensa luona kunnes nämä ikääntyivät niin että hänen oli muutettava toisaalle asteittain totutellen ja tutustuen hän pääsi muuttamaan turvalliseen ja luotettavaksi koettuun asumisyhteisöön juuri kun hän oli kotiutunut uuteen kotiinsa kilpailutettiin palvelu hänen altaan ja edessä oli jälleen muutto aivan toisenlaisiin tuntemattomiin olosuhteisiin kun asiasta kunnalta tiedusteltiin vastauksena oli lakoninen vetoaminen hankintalakiin ihmisoikeuksia ei mainittu tuskin ajateltiinkaan tällaisia tapauksia on arvoisa puhemies liikaa jokainen tilanne on yksilöllinen ja niihin tulee voida vastata nykyistä paremmin kilpailutukset voivat tietenkin tuottaa myös hyviä tuloksia mikäli osaaminen kilpailutuksen tekoon tarkoituksenmukaisesti on kunnossa mutta erot laadussa vaihtelevat esimerkiksi alueellisesti suuresti nyt on kuitenkin kyse siitä että meidän on varmistettava oikeus itsemääräämiseen ja omaan kotiin kaikille nykyinen hankintalainsäädäntö ei sitä valitettavasti auta tämä tarkoittaa että lakia on muutettava yli seitsemänkymmentätuhatta ihmistä on nyt myös kansalaisaloitteella muutosta esittänyt ja meidän täytyy huoliin täällä eduskunnassa tavalla tai toisella vastata arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite on vammaisjärjestöjen johdonmukaisen yhteistyön tulosta tuli vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä näkyvä ja kuuluva liike sen taustalla ovat vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kokemat kohtuuttomat tilanteet

sopimuksen mukaan vammaisella itsellään on esimerkiksi oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä erityistä painetta asiaan puuttumiseksi tekee myös meneillään oleva sote ja maakuntauudistus joka on tuomassa merkittävät säästövelvoitteet ja rahoitusvajeen näihinkin palveluihin

näin siis ellemme me tässä salissa asiaan muutosta

arvoisa puhemies tämä olisi ollut ehkä hyvä kohta lopettaa mutta jatkan vielä hetken tämä aloite on ymmärrettävistä syistä rajattu käsittelemään vain vammaisten oikeuksia vaikka törmäämme vastaaviin haasteisiin myös esimerkiksi vanhuspalveluissa olisikin tärkeää että käsittelisimme aloitteen laajalti täällä eduskunnassa ja tarkastelisimme ylipäätään keskeisten palvelujen järjestämistä ihmisoikeuksien ja osallisuuden näkökulmista riippumatta siitä miten palvelut on hankittu on niiden laatu varmistettava ja sitä valvottava myös vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa ja esimerkiksi itsemääräämisoikeuteen liittyvät teemat nousevat esiin myös sitä kautta tämäkin kannattaisi huomioida kansalaisaloitteen käsittelyssä tärkeintä olisi että yhdessä löytäisimme ratkaisuja jotka varmistavat inhimillisen kohtelun ja elämän kaikille kaikissa olosuhteissa

arvoisa puhemies käsittelyssämme on ei myytävänä toden totta hyvä nimi aloitteelle sillä vammaispalvelut eivät todellakaan ole myytävänä olevia palveluita vaan pitää muistaa että kyse on ihmisten palveluista kansalais aloite on kerännyt yli seitsemänkymmentätuhatta kannattajaa ja se on iso määrä se kertoo siitä että haluamme hyvinvointiyhteiskunnassamme pitää kaikista huolta myös asemassa olevista tai niistä joilla on jokin toimintakykyä haittaava vamma tai heikkous ja jotka tarvitsevat tukea välttämättömään huolenpitoon ja tukeen arjessa selviytyäkseen kansalaisaloitteessa ollaan huolestuneita vammaisten palvelujen kilpailuttamisesta mikä sen mukaan aiheuttaa syrjäytymistä ja heikentää vammaisten henkilöiden ja läheisten hyvinvointia työ ja toimintakykyä ja huonosti onnistuneiden kilpailuttamisten takia epäillään kustannusten myös nousseen kilpailutus ei saa tietenkään heikentää henkilön saamaa palvelua tai palvelun tasoa aloitteen taustalla kuitenkin mitä ilmeisimmin arkielämässä esiin nousseet ongelmat vammaisten palvelujen järjestämisessä kunnissa näin ei tietenkään saa olla suomessa palvelujen järjestämisen tavat ovat nykyisin kovin kirjavia ja käytännöt vaihtelevia kilpailutuksia esimerkiksi kuljetus ja asumispalveluista on tehty sekä hyvin että huonosti hankintalain mukaisesti on tärkeää määritellä huolella ne kriteerit ja vaatimukset joita haluamme ja tarvitsemme palvelusopimukseen kilpailutussopimusten vaatimusmäärittelyt ovat työläitä ja asian läheistä tuntemusta ja aikaa kun kilpailutetaan ihmisten kannalta merkittäviä palveluja jotka välillisesti voivat huonosti toimivina heikentää ihmisen elämänlaatua tai huonontaa henkilön itsemääräämisoikeutta jos riippuvuus muista lisääntyy on hankinta tehtävä erityisen huolella ja kuultava asiantuntijoita sekä myös järjestöjä mahdollisimman hyvän palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi kilpailutus sinänsä ei ole huono asia sillä sen avullahan pystymme hallitsemaan ja arvioimaan kustannuskehitystä paremmin ja löytämään hinta laatu suhteeltaan parhaimman palvelun tarjoajan ja samalla toki varmistamaan että julkishallinnollisesti käytetään verorahaa niin että rahaa käytetään mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi mutta palvelut turvaten ja niin että me saamme sillä rahalla mahdollisimman paljon nimenomaan niitä palveluita

todella tärkeitä asioita ja merkityksellisiä ihmisen hyvinvoinnin kannalta puhumattakaan inhimillisistä tekijöistä mitkä asumiseen ja kokonaisuuteen liittyvät asumispalveluiden osalta onkin huolellisesti mietittävä miten voidaan jatkuvuus turvata niissä ei ole henkilön edun mukaista joutua muuttamaan asuinpaikkaa esimerkiksi sopimuskauden päättyessä vammaisten henkilöiden asumispalveluihin sopii hyvin palvelusetelityyppinen malli joka ei ole hankintalain piirissä ja tälläkin hetkellä kunnat voivat sitä mahdollisuutta käyttää kunnat voivat myöskin itse tuottaa palveluita omalta osaltaan parannusta vammaisten tilanteeseen ja muiden ryhmien jotka tarvitsevat paljon palveluita ovat sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvät muutokset siinä tulee mahdollisuus henkilökohtaiseen budjettiin jolloin henkilö itse voisi hankkia palvelut sieltä mistä näkee palveluiden olevan järkevää hankkia ja sopivan itselle parhaiten tämä lisää henkilön itsemääräämisoikeutta ja lisää myös subjektiivista vapautta myös asiakassetelillä on mahdollisuus täydentää palveluita sanoisinkin että jotka ovat sote ja maakuntauudistuksessa oikeutettuja henkilökohtaiseen budjettiin palvelut tulevat todennäköisesti parantumaan oleellisesti nimenomaan asiakaslähtöisemmiksi tämä merkittävä järjestämistavan muutos on yksi niistä sote uudistuksen helmistä jotka parantavat asiakkaan asemaa järjestelmässä avun tarvitsija pääsee keskiöön kuten pitääkin olla kun palvelua voidaan hankkia juuri oikeaan tarpeeseen uskon että voimme järjestää kohdennetumpia ja yksilöllisempiä palveluja ihmisille arvoisa puhemies hankintalain soveltaminen vammaispalvelujen yhteydessä on vaativaa ja vaatii hyvää sopimusosaamista ja tarkkaa tietoa palvelujen sisällöstä sisältäen asiakkaiden ja järjestöjen huolellisen kuulemisen sote ja maakuntauudistuksessa kilpailutusprosessia pystytään tekemään paremmalla osaamisella ja ammattitaidolla kun maakunnilla palvelujen järjestämisessä on leveämmät hartiat ja enemmän osaamista kuin nykyisillä lähes kolmellasadalla kunnalla joissa kilpailutukset ovat olleet kirjavia ja osin epäonnistuneitakin palvelujen käyttäjien tulee aina olla lähtökohtana kun hankintoja tehdään hintaa ei saa polkea laadun kustannuksella sote uudistuksessa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto tulee vahvistamaan asiakkaan asemaa oman itsemääräämisoikeuden ja valinnan mahdollisuuden avulla maakuntauudistus antaa myös mahdollisuuden tiivistää ja parantaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen kuntien ja maakuntien välillä

arvoisa puhemies

vammaisten puolesta niille jotka ovat täysin jatkuvan tuen hoivan ja avun tarpeessa niille joille tuttu hoitaja tuo turvaa päivään oma turvallinen koti on jokaisen syvä perusoikeus vammaisille ihmisille tutut hoitajat tuovat kodin lämmön arkeen ei ole oikein kilpailuttaa mielivaltaisesti elin ikäisiä elintärkeitä palveluja ei ole kestävää että kaikki tuttu ja turvallinen vaihtuu yhdessä yössä uuteen moni omainen on kirjoittanut huolestaan vammaisen rakkaansa puolesta kaikkien vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä vuoksi tämä aloite on mitä tärkein kilpailutus sopii erittäin huonosti jatkuviin palveluihin ihmiseltä ihmiselle annettuihin palveluihin vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta kilpailutukset ovat johtaneet tilanteeseen jossa vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta itseään koskevien asioiden järjestämisessä valitettavan usein myös hinta on ohittanut laadun kilpailutuksissa mikä on heikentänyt palveluiden laatua vammaisjärjestöt ovat tehneet jo vuosia työtä tämän epäkohdan korjaamiseksi ja nyt asia tuodaan kansalaisaloitteella eduskuntaan palveluiden jatkuvuus ja ennakoitavuus ovat välttämättömät edellytykset hyvän elämän rakentumiselle vammaisen ihmisen suhde avustajaansa on henkilökohtainen luottamus turvallisuudentunne ja kommunikaatioyhteys syntyvät ajan kanssa lyhyet sopimukset ja niiden uudelleenkilpailuttaminen katkaisevat avustajasuhteen rakentumisen järkyttävät arjen tasapainoa ja vammaisen henkilön hyvinvointia vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin ykn yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva ykn yleissopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa vammaisten henkilöiden elämälle välttämättömät palvelut tulee viimein rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle monissa euroopan unionin maissa näin on jo tehty eu ei vaadi kilpailuttamaan näitä palveluja yksi kestävä ratkaisu on henkilökohtainen budjetointi joka on kansainvälisesti käytetyin vammaisten henkilöiden elämänmittaisten välttämättömien palveluiden järjestämistapa kilpailuttamismenettely palautuu mielikuvissa vahvasti huutolaisaikaan jolloin talolliset tarjosivat kunnalle vähemmillä kustannuksilla hoitoa huudettaville viimeinen huutolaismarkkina pidettiin vuonna tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäviisi vammaisten ihmisten hyvä elämä ei saa olla alisteinen kilpailumenettelylle jossa halvin tarjous voittaa lainsäädäntömme perustuu perus ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen meidän velvollisuutemme kansanedustajina ja ja lainsäätäjinä on huolehtia siitä että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat lainsäädännössämme ja tehdä tarvittavat korjaukset ratkaisu on rajata vammaispalvelut hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle mukaisesti

muodossa

vaikeavammaisia koskevasta

asiasta aloitteen taustana on kuten jo kuultiinkin että kentällä on havaittu kuinka joulukuussa kaksituhattakuusitoista hyväksytty hankintalaki on tuonut esille todella kipeitä ongelmia erityisesti vammaisten palvelujen suhteen eri puolilla maata epäkohtia on havaittu etenkin vaikeavammaisten palveluasumisen ja pitkäaikaisen henkilökohtaisen avun suhteen ja on tuotu esille että kun kaupungit nyt kilpailuttavat palvelut valinta kohdistuu usein vain hinnan perusteella ja suuriin palveluntuottajiin vammaiset ja heidän läheisensä ovat tällöin usein olleet osattomia itseään koskevissa palvelupäätöksissä heillä ei ole ollut vaikutusmahdollisuutta eikä keinoja itseään koskevissa ratkaisuissa ongelmana on myös palveluntuotta jien vaihtuminen kilpailukausittain näiden epäkohtien korjaamiseksi on syntynyt tämä kansalaisaloite joka siis tähtää siihen että elämänmittaisten ja välttämättömien palvelujen järjestäminen jätettäisiin kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle sen sijaan vammainen voisi itse valita alueella olevista palveluista oman tilanteensa mukaan esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin tai asiakassetelin avulla tällainen menettely vastaisi siis soten valinnanvapauslaissa suunniteltua järjestelmää eli sen sijaan että palvelujärjestäjä kilpailuttaisi isoja tuottajia vammaiset itse tekisivät henkilökohtaisen budjetin tai asiakassetelin avulla valinnan ja näin kilpailuttaisivat auktorisoituja auktorisoituja tuottajia oman tilanteensa mukaan tällainen menettely vastaisi siis myöskin paljon paremmin ykn vammaissopimuksen tavoitteeseen vammaisten itsemääräämisoikeudesta tässä asiassa on tehty taustaselvitystä ja kiinnitetty huomiota siihen ja sanottu että hankintalaki tai sosiaalipalveluja koskeva lainsäädäntö eivät olisi esteenä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisten palvelujen järjestämiselle ja että sekä sosiaalihuoltolaki että vammaispalvelulaki itse asiassa velvoittaisivat yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiseen ja että sosiaalihuollon lainsäädäntö velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota ja pitkäaikaisten palvelujen jatkumiseen on sanottu että kunnan pitäisi nykyiselläänkin kuulla asiakasta ja tarvittaessa hänen läheisiään tässä näyttää todellakin olevan epäselvyyttä lakipykälien ja niiden tulkinnan suhteen ja kun juridiikkaa on selvitetty niin on myös sanottu että laki ei pakottaisi kuntia kilpailuttamaan niin kuin on tapahtunut vaan kysymys on lain soveltamisen ongelmista kunnissa ja myöskin vammaispalvelulain ja hankintalain suhteessa arvoisa puhemies kun ongelma on aivan ilmeinen ja kysymys on kentällä ja kunnissa laajasti koetusta ja inhimillisesti tärkeästä ongelmasta on erittäin hyvä että asia on tuotu tänne eduskuntaan on tärkeää että täällä valiokunta nyt sitten perehtyy huolella tilanteeseen kuulee niin vammaisten edustajia kuin muitakin asiantuntijoita ja tämän selvityksen jälkeen tuodaan meille tänne eduskunnan saliin pätevä selvitys siitä mikä on tilanne yleensä ja mikä todella on tilanne lakipykälien ja niiden tulkinnan suhteen ja sen perusteella sitten tuodaan ehdotus tarvittavista lakipykälien tarkistuksista niin että tämän hyvän aloitteen takana olevat epäkohdat voidaan poistaa siihen varmaan olemme valmiita

arvoisa puhemies

loppua ongelman ydin on että kilpailutusmenettelyssä palveluiden käyttäjällä ei ole osallisuutta kilpailutuksen kohteena olevat ihmiset eivät pääse päättämään omasta asumisestaan ja omista tärkeistä hoitosuhteistaan kilpailutusmenettely unohtaa tai ei tunnista elämänmittaisiin palveluihin sisältyvien jatkuvien ihmissuhteiden ratkaisevaa merkitystä kun palveluiden jatkuvuus ei ole turvattu kilpailutukset vähättelevät vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta kilpailutukset voivat pahimmillaan johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen ja se voi merkitä aikaisempaa suurempaa tarvetta raskaampiin palveluihin täällä moni on hyvin puhunut kilpailutusmenettelyn ongelmista jotka ovat laajoja ja ja joita koetaan eri puolilla suomea

palvelut voidaan kilpailutuksen sijaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisella budjetilla palveluseteleillä suorahankintoina tai julkisena työnä kestävä ratkaisu löytyy todennäköisesti henkilökohtaisesta budjetista joka on kansainvälisesti käytetty vammaisten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden järjestämistapa mutta välttämättä sekään ei kaikille sellaisenaan sovi tai ainakin se vaatii tuekseen tuettua tuettua päätöksentekoa eli aloitteen asia on tärkeä ja oikea tähän esitettyyn lakitekniseen muutokseen liittyy kuitenkin kysymysmerkkejä hankintalain käsittelyn yhteydessä on esitetty näkökulmia että tätä asiaa ei todennäköisesti voida ratkaista ehdotetulla hankintalain muutoksella vaan olisi ratkaistava muuttamalla kyseistä sosiaali ja terveyslainsäädäntöä missä asioista säädetään sote lainsäädännössä olisi linjattava että nämä palvelut järjestetään henkilökohtaisella budjetilla tai muulla menettelyllä eikä kilpailutuksella on esitetty näkökulmia että jos tehtäisiin vain mukainen muutos pelkästään hankintalakiin se voisi johtaa siihen että kunnat voisivat periaatteessa edelleen kilpailuttaa palveluita mutta eivät olisi enää velvoitettuja noudattamaan hankintalakia kyseisissä kilpailutuksissa eli kyseinen lakimuutos ei pelkästään välttämättä lopettaisi kilpailutuksia vaikka se nimenomaan on tarkoitus aloitteen tavoite on siis ehdottoman oikea mutta se ei välttämättä ole saavutettavissa kyseisellä lakimuutoksella tai on ainakin esitetty tällaisia epäilyksiä ja tämä asia täytyy selventää varmistaa ja tarkistaa valiokuntakäsittelyn yhteydessä eduskunta ei kuitenkaan voi lakaista tätä erittäin tärkeää aloitetta maton alle vain sillä perusteella jos lakialoitteen todetaan kohdistuvan väärään lakiin tai olevan väärämuotoinen eduskunnan täytyy käsitellä aloite sen tarkoituksen perusteella ja tehdä tarvittavat päätökset lakialoitteen lakialoitteen tarkoitusta palvelevat lakimuutokset näistä erilaisista lainsäädäntöteknisistä kiemuroista huolimatta ja niiden sitä estämättä olisi tärkeää että sosiaali ja terveysvaliokunta asiantuntijavaliokuntana käsittelisi tätä asiaa antaisi vähintään vähintään lausunnon asiasta vaikka asia lakiteknisistä syistä tuleekin talousvaliokuntaan koska se kohdistuu hankintalakiin talousvaliokunnalla ei kuitenkaan ole sellaista osaamista ja asiantuntemusta että se voisi riittävästi käsitellä tätä asiaa vammaisten itsemääräämisoikeuden ja sosiaali ja terveyspoliittisten näkökohtien valossa arvoisa puhemies sote uudistuskokonaisuudessa on mukana henkilökohtaisen budjetin kirjaukset se on hyvä asia kuitenkaan voi tuudittautua epävarman ja massiivisen sote uudistuksen läpimenoon ja sen aikatauluun joka on vielä edelleen epävarma emme voi tuudittautua siihen että sote uudistus korjaa tämän merkittävän epäkohdan aloitteen esiin nostama epäkohta ja lain uudistustarve tulee korjata välittömästi eikä sitä tule sitoa sote uudistukseen tavoitteena tulisi olla että epäkohta saataisiin korjattua mahdollisimman äkkiä jo vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana ja se että me muutamme ne lait mitkä täytyy muuttaa eli tavoitteen saavuttaminen riippumatta nyt siitä miten tämä aloite on muotoiltu on se tärkein asia ja se on se eduskunnan vastuu ja velvollisuus ja olen ymmärtänyt että nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseen on olemassa laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys ja tuki

arvoisa puhemies

onnellinen siitä että tämä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia ajava kansalaisaloite on tänään käsittelyssämme aloitteen tavoite on hyvin tärkeä vammaisten ihmisarvoa polkevien käytäntöjen on loputtava kaikki suomalaiset vammaisjärjestöt ovat tehneet vuodesta kaksituhattakolmetoista ja kehitysvamma alan järjestöt jo vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien tiivistä yhteistyötä ja asettaneet tavoitteekseen lakimuutoksen jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle koska järjestöissä on vahva kokemus että tämä kansalais aloite on heidän viimeinen keinonsa vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen heidän tarvitsemiaan palveluita järjestettäessä itse toivon sydämestäni tälle ei myytävänä kansalaisaloitteelle menestystä eduskuntakäsittelyssä ja tulen varmasti omalta osaltani tekemään sosiaali ja terveysvaliokunnassa parhaani että aloitteen käsittelyssä päädytään vahvistamaan vahvistamaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta lainsäädännöllä mikä on tämän kansalaisaloitteen tavoite kuten äskeinen edustaja hyvin totesi vastaava tärkeä ei myytävänä aloite on vireillä myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista ja toivon itse menestystä myös sille siihenhän vielä kerätään nimiä eli se ei ole vielä eduskuntaan kuten edellisissä puheenvuoroissa on todettu suomessa kunnissa vammaisten henkilöiden osalta kilpailutukset ovat olleet vuosikymmeniä valtaosaltaan puhtaasti hintakilpailuja eli laadulle on näissä kilpailutuksissa annettu vain vähän merkitystä kunnat tekevät vammaisten palveluiden kilpailutuksissa tyypillisesti myös hyvin lyhyitä sopimuksia joita sitten pian kilpailutetaan uudelleen tämä puolestaan johtaa siihen että vammaisilla henkilöillä ei ole oikeutta valita itse asuinpaikkaansa tämä ei ole oikein inhimillistä se polkee ihmisoikeuksia ja on ristiriidassa sen sopimuksen kanssa jonka myös suomi on allekirjoittanut tämän ykn vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksen itse pelkään että istuvan hallituksen tavoittelemat kolmen miljardin euron säästöt sote palveluihin tulevat pahentamaan vammaisten henkilöiden palveluiden tilannetta miinusbudjetilla aloittavilla maakunnilla tulee olemaan tarve yhtä aikaa säästää palveluista ja nostaa asiakasmaksuja usein tällaisissa tilanteissa maksajiksi joutuvat yhteiskunnan heikoimmat ihmiset tämä on epäinhimillistä politiikkaa ja pidän tarpeellisena että tässä talossa kiinnitettäisiin huomiota myös muiden haavoittuvien ryhmien palveluihin tuossa äskeinen puhuja pohdiskeli sitä onko tällä kansalaisaloitteella tavoiteltu oikeaa asiaa onko onko asian pihvi hankintalaissa itse olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä että tämän pihvi on siinä mikä on tämän kansalaisaloitteen tavoite ja se on se että vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta parannetaan ja kiinnitetään huomiota siihen miten me kansanedustajat jotka olemme lainsäädännöstä vastuussa voisimme turvata sen että esimerkiksi säästöjen varjolla ei tulevissa maakunnissa edelleen heikennetä heikennetä vammaisten ihmisten asemaa se on se mihin meidän täytyy vastata valiokuntatyöskentelyssä ja eduskunnassa

pelkään että että taloutensa kanssa kamppailevat kunnat eli siis tulevaisuudessa maakunnat tavoittelevat myös tulevilla kilpailutuksilla säästöä se on tosiasia eu direktiivit eivät velvoita kilpailutuksiin nytkään mutta me näemme koko ajan miten suomessa päädytään vääränlaisiin kilpailutuksiin vääriin ratkaisuihin vammaisten ihmisten kohdalla kilpailuttaminen kaikkein heikoimpien kustannuksella on poliittinen valinta kansalaisten oikeuksia ja on johtanut pahoinvointia lisääviin toimintatapoihin erityisesti näiden haavoittuvien ryhmien kohdalla bisnestä tehdään suomessa tänä päivänä haavoittuvampien ihmisten kustannuksella ihmisten kustannuksella ja toivon että voimme vastauksella tähän kansalaisaloitteeseen pistää tämäntyyppistä toimintatapaa kuriin suitsia sitä että ihmisarvot tällaisilla terveys ja hoivamarkkinoilla halpaa tavaraa niin kuin ne nyt ovat toivon sydämestäni että myös sote uudistuksessa päädytään sellaiseen ratkaisuun joka ei pahenna näiden ihmisten tilannetta vaan pikemminkin parantaa sitä myönnän vielä anteeksi herra puhemies haluan lisätä tähän loppuun että ainoastaan henkilökohtainen budjetti ei pelasta sitä että että vammaisia ihmisiä kohdellaan väärin tulevaisuudessa jos maakunnissa tehdään säästöä ja jos näitä kilpailutuksia ei saada kuriin

kansalaisaloitteen tavoitteena on rajata vanhus ja vammaispalvelut kilpailutuslainsäädännön ulkopuolelle tällä hetkellä monessa kunnassa ja kuntayhtymässä vammaisten ja vanhusten asumispalvelut kilpailutetaan säännöllisin väliajoin pahimmillaan se tarkoittaa sitä että ihmisten on muutettava pois omasta kodistaan toisen palveluntuottajan voitettua kilpailutuksen miltä tuntuisi jos sanottaisiin että nyt on pakko muuttaa sillä asuminen tulee halvemmaksi toisessa asunnossa vammaisten ja muistisairaiden kohdalla tämä tilanne on usein arkipäivää vaikka seuraukset ovat epäinhimillisiä kehitysvammaisilla ja muistisairailla elämän perusturvallisuus ja elämänlaatu muodostuvat pysyvistä ihmissuhteista sekä tutusta ja pysyvästä ympäristöstä

hoidon ja hoivan laatuun nollatuntisopimukset ovat lisääntyneet ja vakituisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrää on vähennetty koulutettujen työntekijöiden sijalle on otettu kouluttamattomia työntekijöitä ja esimiesasemassa olevien sairaanhoitajien toimet on lopetettu

myös muistisairaat ovat vammaisia olen itse muistiliiton ja muistiliitossa puhumme yhteisökodeista emmekä esimerkiksi tehostetusta palveluasumisesta koska haluamme korostaa että ihmisellä on oikeus omaan kotiin ei pelkästään asuntoon yhteisökodin valinnassa on ensisijaisesti mietittävä millainen koti on ihmiselle paras koti elää omannäköistä elämää siinäkin vaiheessa kun hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja

muistisairaan yhteisökodissa pitää esimerkiksi olla muistisairaiden hoitoon ja hoivaan perehtyneitä ja osaavia koulutettuja ammattihenkilöitä monessa kunnassa edelleen ajatellaan että muistisairaita voi hoitaa kuka tahansa ja tämä asenneongelma onkin usein se pahin ongelma hyvä esimerkki tästä asenneongelmasta on se että olen kuullut johtavassa asemassa olevan viranhaltijan toteavan kun keskusteltiin isojen ja pienten yritysten kilpailutilanteesta että onhan se nyt ymmärrettävää että vessapaperin kuljettaminen rekka autolla tulee halvemmaksi kuin kaupasta hakea hän siis perusteli ison hoitoyhteisön hoitoyhteisön valintaa tämmöisillä perusteilla ihmisten asumista hoitoa ja hoivaa ei pitäisi ratkaista vessapaperin kuljetuskustannuksilla arvoisa puhemies parhaiten tämä asia voitaisiin mielestäni jatkossa järjestää jos asumisavustaja ynnä muut tällaiset palvelut tuotettaisiin yhdistelmänä julkisia palveluita sekä palvelusetelien avulla hankittavia yksityisiä palveluja

joka nyt sitten toivottavasti tulevassa itsemääräämisoikeuslaissa tulee ihan virallisesti määriteltyä muistisairaan henkilön kohdalla yhteisökodin valinnassa on syytä hyödyntää esimerkiksi muistiliiton laatimaa hyvän hoidon kriteeristöä jonka avulla varmistetaan että yhteisökodissa on tietoa taitoa ja osaamista kohdata muistisairaita ja mahdollistaa jokaiselle hyvä elämä ja lopuksi arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä tuoda esiin myöskin kotihoidon ongelman kotihoidossa on tällä hetkellä kaksi suurta ongelmaa kotihoidon resurssit ovat riittämättömät laadukkaaseen ja toimintakykyä ylläpitävään hoitoon mutta tämän päivän keskusteluteemaan liittyen ongelmana on yhteisökotien puute

oikea asumispaikka ei ole enää oma koti vaan se on yhteisökoti valitettavasti näitäkin muistisairaita edelleen hoidetaan kotona ja perusteluna on esimerkiksi teknologian kehittäminen teknologian avulla saadaan paljon hyvää aikaan mutta jossakin ovat myös kotona asumisen rajat kiitos

arvoisa herra puhemies kiitos ensinnäkin tästä kansalaisaloitteesta että se on täällä eduskunnassa silloin kun tätä hankintalakia valmisteltiin jo edeltäjäni ministeri ihalaisen aikaan ja oman kauteni alussa niin usein kävin keskustelua vammaisjärjestöjen kanssa jo silloin tästä mistä me nyt tänään keskustelemme me olemme useaan eri otteeseen kysyneet eun kantaa tähän asiaan ja nyt tässäkin keskustelussa jo oli puheenvuoro jossa sanottiin että eu ei kiellä ja eu ei velvoita mutta ne vastaukset mitä komissiolta ovat ne että nämä palvelut kuuluvat hankintadirektiivin soveltamisalaan ja eun komissio on tämän useasti vahvistanut kyllä syy näihin vammaisten henkilöiden palvelujen ongelmiin ei meidän näkemyksemme mukaan ole hankintalaissa kuten esimerkiksi edustaja sarkkinen ja edustaja laiho omassa puheenvuorossaan toivat esille se on se hankintayksikkö kunta joka tekee tähän asiakkaaseen vaikuttavat valinnat eikä se asia korjaannu hankintalakia muuttamalla laadusta säädetään vammaispalvelulaissa ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista se ei poista tietenkään lainkaan sitä etteikö tässä olisi kyseessä äärimmäisen tärkeä tärkeä kansalaisaloite ja siihen tietenkin täytyy suhtautua sillä vakavuudella kuin aina täällä näihin aloitteisiin tulee suhtautua vammaisten henkilöiden palveluja ei ole pakko järjestää julkisena hankintana direktiivi ei puutu siihen miten jäsenmaat järjestävät nämä palvelut tämä on puitelaki se kertoo mutta ei kerro miten se on kunnan tehtävä ja jos kunta sitten osaa tai hankintayksikkö osaa tämän homman tehdä niin ei ole pakko järjestää se järjestämistapa on täysin kunnan harkintavallassa jos kunta kuitenkin päättää järjestää palvelut hankintana niin silloin ne tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti jos näin toimii meillä on tällä hetkellä siihen apua kolmastoista päivä maaliskuuta lanseerasimme tämmöisen keino aputyökalun eli kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen monessa kunnassa se hankintayksikkö saattaa olla yksi ihminen jolloin ei voi olla olla välttämättä sitä osaamista täältä keinosta voi pyytää apua näihin julkisiin hankintoihin liittyen tämä nyt vain ihan vinkkinä ja mainoksena tässä välissä vaikka nämä vammaisten henkilöiden palvelut olisi suljettu hankintalain soveltamisalasta mikä ei siis meidän näkemyksemme mukaan ole mahdollista tämä ei estä kuntia kilpailuttamasta niitä mutta tämän kilpailutuksen voi tällöin tehdä ilman hankintalain tuomia laatu ja avoimuusvaatimuksia kunnan ei ole pakko järjestää näitä vammaisten henkilöiden palveluja julkisena hankintana niin kuin täällä on moneen kertaan jo todettu kunta voi tuottaa palvelut itse voi ostaa ulkoa ja antaa loppukäyttäjän valita asiakassetelin tämän moneen kertaan täällä nousseen henkilökohtaisen budjetoinnin ja valinnanvapausjärjestelmän kautta itse asia on tosi tärkeä ja toivon ja uskon siihen että tämä saa asiallisen vakavan käsittelyn mitä tulee tuohon edustaja sarkkisen esille kohdistunut hankintalakiin ja tämä menee talousvaliokuntaan niin itsekin olen sitä mieltä että se substanssiosaaminen on siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin että olen samaa mieltä tästä tästä asiasta sieltä tulisi varmaan pyytää vähän konsultointiapua kiitos
kuten äskenkin oli sovittu noin kolme minuuttia niin ministeri saarikko edelleen noin kolme minuuttia sen jälkeen seuraa debatti niin kuin äsken sovittiin
arvoisa puhemies työnjako valtioneuvoston sisällä tämän aihepiirin äärellä joka käsittelee vammaisten ihmisten ja ylipäätään heikommassa asemassa olevien ihmisten asumisen palveluita ja niiden toteutusta ja ja järjestämistä se miten voidaan menetellä hankintalain ja kilpailutuksen kautta on ministeri lindströmin vastuulla mutta oikeutus palveluihin tulee aina sisältölaista ja tässä tapauksessa kansalaisaloitteen aihepiirissä vammaispalveluiden lainsäädännöstä haluan ensiksi todeta että ymmärrän oikeastaan kauhean hyvin miksi tämä kansalais aloite on jätetty uskon ja rohkenen arvioida kaikkien meidän kollegojen puolesta että varmaan kukaan ei sano että no ihan ok tai ei se haittaa että näin on tämä on saanut minut miettimään paljon tätä aihepiiriä sitä on myös kyselytunnilla ansiokkaasti aika ajoin sivuttu että mitä olisi tehtävissä silti minä jotenkin aina palaan siihen samaan pohjavastaukseen että onko hankintalaki jollain tavalla pielessä minulla oli mahdollisuus sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä olla arvioimassa sitä ja itse asiassa laki muuttui täällä eduskuntakäsittelyssä tältä osin paremmaksi laatukriteerien osalta mutta viime kädessä kysymys on lain osaamisesta ja sen soveltamisesta ja itse asiassa vielä sitä ennenkin sen keinovalikoiman tunnistamisesta mikä kuntapäättäjillä sairaanhoitopiirien erityishuoltopiirien ja muiden vastaavien päättäjillä on olemassa ja siellä keinovalikoimassa on nyt ennen valinnanvapautta ja henkilökohtaista budjettia myös suorahankinnan mahdollisuus palvelusetelimahdollisuus eikä mikään hankintalaissa estä toteuttamasta kilpailutusta myöskin niin että ei maalista astu voittajana ulos yksi yritys tai yksi järjestöpohjainen tai säätiöpohjainen toimija vaan voi valita ikään kuin rekisteröitymismenettelytyyppisesti kilpailutukselle muutaman menestyjän joiden keskuudesta palveluiden käyttäjä läheisineen voi valinnan toteuttaa ja tämä on perusongelma miksi näin ei toimita ja kun täällä on suurin osa meistä myös me joudumme menemään itseemme että olemmeko me katsoneet niillä luottamustehtäväpaikoilla itse kukin sen perään että nämä kilpailutukset on toteutettu tältä osin kunnollisella tavalla tai että ne olisi voitu tarvittaessa jättää toteuttamatta

edustaja alanko kahiluoto me olemme molemmat kuntapäättäjiä ai pahoittelut itse olen ja siksi kannan vastuuta tässä kysymyksessä myös turkulaisena kuntapäättäjänä mutta kun te viittasitte täällä puheenvuorossanne että ei henkilökohtainen budjetti ratkaise tätä vastuuministerinä minä rohkenen olla näkemyksestä kanssanne eri mieltä henkilökohtainen budjetti valinnanvapauden työkaluna on ikään kuin ylitsekäyvä hankintalakimenettelylle se vastaa sellaista lopputulosta jossa voi olla monia valintoja joiden ääreltä laatutekijöiden puitteissa kansalainen ja palveluiden käyttäjä pääsee itse valitsemaan arvoisa puhemies sanon lopuksi olen käynyt tätä vammaisjärjestöjen kanssa läpi viimeimmäksi tällä viikolla ja kehitysvammaisten järjestöjen huoli on aito ja syvä olen todennut ja käynyt keskustelua myös hallituskollegojen kanssa siitä että jos tässä valinnanvapauslainsäädännössä on jotain sellaista joka ei näytä henkilökohtaisen budjetin kannalta toimivalta niin että esimerkiksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleva kehitysvammainen tai hänen uupuneet läheisensä eivät pystyisi sitä henkilökohtaista budjettia hyödyntämään niin korjataan lakia sitten tai tarkennetaan lakia tältä osin tai vahvistetaan sen perusteluja tältä osin niin että sekin joka on heikoimmassa asemassa oleva on henkilökohtai sen budjetin hyödyntäjä valinnanvapausesityksen kokonainen luku käsittelee integraatiota ja palveluiden mahdollisuutta heikommassa asemassa oleville ja toivon että tuo luku luetaan valiokuntatyössä tältä osin tarkkaan

minusta tuntuu että kahdeksan vuotta olen käynyt tätä keskustelua muna kana ilmiöstä kumpi on muna ja kumpi on kana ja täytyy sanoa että jos minä olen siihen kyllästynyt niin ymmärrän että kyllästyneitä ovat ne vammaisten vanhemmat ne vammaiset jotka joutuvat päivittäin

ei on kyse lain soveltamisesta osaamattomuudesta nyt sanotaan että ei ole kyse hankintalaista eikä osaamattomuudesta vaan sosiaalihuoltolakia pitäisi muuttaa mutta niin se vain on että byrokratiassa vahvistuu se mistä palkitaan ja mistä moititaan ja kyllä se viime vuosina on ollut kustannusten lasku joka on määrännyt niitä päätöksiä mitä on tehty ja valitettavasti me voimme nyt katsoa täällä ei myytävänä kansalaisaloitteen suurta listausta missä on tavallisten kansalaisten kokemuksia siitä mitä tämä lainsäädäntö todellisuudessa tarkoittaa sitä meidän on kuunneltava siitä meidän on otettava opiksi

vammaisjärjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä jotka ovat tämän kansalaisaloitteen saattaneet eduskunnan käsittelyyn me tulemme kokoomuksen puolesta tekemään työtä että tämä aloitteen tavoite käsitellään etsitään keinot saavuttaa ne tavoitteet joita tällä aloitteella etsitään olen erittäin tyytyväinen siitä että tämä nostaa itsemääräämisoikeuden ihmisen omien valintojen esteettömyyden hyvän elämän merkityksen keskiöön yksi vastaus on valinnanvapauslaki henkilökohtainen budjetti siitä on hyviä kokemuksia vammaisjärjestöt ovat sitä toivoneet laki on nyt eduskunnan käsittelyssä toivon että oppositiosta sen sijaan että yritätte kaataa sitä tulette nyt mukaan ja viedään tämä esitys läpi kun ministeri on täällä

päätöksenteon ja julkishallinnon toiminnan pitää vastata yleistä oikeustajua ja tämä

allekirjoitusta kertoo että vammaispalvelujen kilpailutuksessa ei näin ole minä kuulun niihin jotka ovat sitä mieltä että itse asiassa hankintalaki uusi hankintalaki ei ole se varsinainen ongelma vaan sen soveltaminen joissakin kunnissa tai yksiköissä joissa hankintoja tehdään hyvin kapeakatseisesti pidättäydytään tässä hankintalaissa eikä hyödynnetä muita palveluiden

arvoisa puhemies olen erittäin iloinen siitä että me käymme tätä keskustelua vammaisten ihmisten oikeuksista ja näistä palveluista ja ja olen myös hirveän iloinen siitä että tämä kansalaisaloite on tänne eduskuntaan jätetty sillä meillä on epäkohta siitä me olemme varmaan kaikki samaa mieltä haluan myöskin kiittää siitä substanssiosaamisesta jota ministerit lindström ja saarikko osoittavat mielestäni he ovat vastanneet hyvin kunniakkaasti kysymyksiin tässä keskustelussa mutta se mihin olen pettynyt on se että meillä ei vielä ole ratkaisua ja mielestäni tuolla aitiossa olisi tällä hetkellä hyvä olla myös kuntaministerin juuri niistä syistä mihin ministeri saarikkokin tässä aiemmin viittasi minäkin olen kuntapäättäjä mutta me tiedämme luottamushenkilöiden todellisuuden myös kunnissa ja kyllä tässä myös sen kunnan viranomaisvastuun täytyy täyttyä

arvoisa puhemies olen ehkä tässä nyt vastarannan kiiski mutta haluan antaa tukeni ministeri saarikolle on ilo olla samaa mieltä hänen kanssaan jostain asiasta ja ja se on tämä henkilökohtainen budjetti joka tässä sote esityksessä on sen toteutuminenhan riippuu käytännössä siitä minkä suuruinen tämä henkilökohtainen budjetti tulee olemaan ja kun me tiedämme että maakunnilla on aika niukasti rahaa varsinkin alkuvaiheessa kun käynnistämiseen tulee menemään menemään se oma rahansa ja ja saadaan se toiminta käyntiin niin nyt olisi tosi tärkeää että mikäli tämä sote maku uudistus tällaisenaan kuin se nyt tällä hetkellä on meillä valiokunnissa pöydillä toteutuu niin te katsotte henkilökohtaisesti sen perään että siellä ei pääse käymään niin että se henkilökohtaisen budjetin rahoitus on niin niukka että käytännössä ollaan edelleen siinä tilanteessa että joudutaan ostamaan halvinta mahdollista palvelua eikä se laatu mitä tässä on nyt peräänkuulutettu toteudukaan

ensinnäkin kiitän ministeri lindströmin hyvin hienoa esitystä siitä että myös sosiaali ja terveysvaliokunnan osaamista ja kokemusta voisi käyttää tämän kansalaisaloitteen käsittelyssä ja ja otan tuon esityksen kiitollisuudella vastaan ja omalta osaltani muistutan tästä hyvästä esityksestä kaikkialla tulemme olemaan valmiina tämän ehdotuksen toteuttamiseen uskon vakaasti näin arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä ehdotus joka antaa kerrankin arvoa ihmiselle kysymys on vakavasta asiasta jos meistä kuka tahansa ei saisi päättää omasta asumisestaan niin silloin jokainen meistä ymmärtää kuinka vakavasta asiasta on kysymys tältä osin haasteita riittää myös tulevan sote uudistuksen osalta sillä tämä henkilökohtainen budjetti varsinkin jos se jää liian pieneksi tämän hyvän tarkoituksen väärään suuntaan

arvoisa herra puhemies kilpailuttamisesta yleensä voi sanoa että osto organisaatio osaamisen on oltava kohdallaan kun kilpailutetaan ja tehdään ostoja työskentelin viisi vuotta ennen kansanedustajuutta ikääntyneiden muistisairaiden ja kehitysvammaisten työyksikössä yöhoitajana ja hyvin samastumaan niihin ajatuksiin ja tuntemuksiin mitä herää ihmisille jotka ovat siinä uhassa että joutuvat muuttamaan kodistaan tai lähtemään pois se tuttu ja turvallinen henkilöstö tuttu ja ja turvallinen asunto ihmiset siellä ympärillä merkitsevät äärettömästi ihmiselle jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan asumiseensa ja päättää missä asuu meidän täytyy antaa

värderade talman arvoisa puhemies aloitteen tekijät ovat oikealla ja tärkeällä asialla vammaisilla henkilöillä tulee olla samat mahdollisuudet valita asuinpaikkansa ja ja se kenen kanssa ja miten asuu mutta nyt nyt tätä voidaan kuitenkin kilpailuttaa ministeri lindström totesi että että hankintalaissa ei ole vika mutta kuitenkin se antaa mahdollisuuden tähän kilpailuttamiseen ja ja siksi tätä asiaa pitää muuttaa

arvoisa herra puhemies ministeri lindström te totesitte äsken että vammaispalvelut kuuluvat hankintalain piiriin tämän hankintalain suurimpana ongelmana on nimenomaan se että vammainen ihminen ei ole osallisena tässä kilpailussa vaan osapuolina ovat kunta ja palveluntuottajat

osallisena siinä meillä on viimeksi viime talvena ollut helsingissä kilpailutuksia joissa vammaisten palvelut on kaikki kilpailutettu vammaisten ihmisten yksilölliset palvelutarpeet eivät ole olleet osana sitä kilpailutusta minkä takia heidän elämäntilanteensa on heikentynyt huomattavasti sen takia meidän pitäisi huomattavasti vahvemmin kirjoittaa ulos se että jokainen

osallisena tähän muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa me kiinnitimme huomiota silloin kun ministeri saarikkokin oli mukana tässä prosessissa

mahdollisuuden kommentoida sitä koska tuo kuvaamanne menettely jossa vammaisia ihmisiä ei ole kuultu on itse asiassa tuplasti väärin se mitä on tapahtunut siis en väitä etteikö näin olisi mutta lain mukaan näin ei voisi tapahtua ja siihen on kaksi lukkoa ensinnäkin on lukko joka tulee niin kutsutusta substanssi eli sisältölainsäädännöstä joka jo velvoittaa kuulemaan ihmisiä niissä asioissa jotka heitä koskevat niissä palveluissa joihin joihin laki oikeuttaa josta ministeri lindström vastaa uudet pykälät sanovat että on otettava huomioon nimenomaan tämä substanssilainsäädäntö ja asiakkaita on kuultava osana hankinnan suunnittelua eli lainsäädäntö ei ole esteenä ja silloin on toimittu virheellisesti suhteessa kahteen lakiin jotka tuohon velvoittaisivat
ymmärsin että ministeri lindströmillä on tähän samaan asiaan vastauspuheenvuoro no sitten en myönnä teille tässä vaiheessa puheenvuoroa edustaja kiljunen

me olemme törmänneet tähän ongelmaan eli kun me puhumme kuulluksi tulemisesta niin se ei turvaa ihmiselle osallisuutta olla siinä mukana sen takia pitäisi kirjoittaa vahvemmin tämä vammaisten ihmisten oikeus

arvoisa puhemies se että vammaisten ihmisten elintärkeitä palveluita kilpailutetaan mielivaltaisesti on ongelma joka on korjattava nyt emme voi jäädä odottamaan sote uudistuksen ratkaisuja sillä kysymys on vahvoista ihmisoikeuksista itse uskon niin että varmasti hankintalakikin tarvitsee korjauksia edustaja kiljunen hyvin nosti esiin sen että vammaiset eivät ole näissä hankintamenettelyissä ja hankintamenettelyhän tuo sen että tilannetta arvioidaan muutaman vuoden välein ja vammaisen ihmisen osalta tilanteet muuttuvat mielivaltaisen nopeasti sote uudistuksessa oikeastaan hirvittää sekin minkä kokoinen tulisi olemaan henkilökohtainen budjetti yhdyn siihen huoleen mitä edustaja guzenina tässä nosti esiin ja myös sote uudistuksen säästöistä etteivät ne vain kohdistu näihin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin
arvoisat edustajat edustaja salonen ihan ansiokkaasti nousi sieltä useampaan kertaan ylös mutta kun äskeisen ministeri edustaja debatin aloitti edustaja kiljunen kiljunen ja ministeri vastasi niin on loogista että sama aloittaja jatkaa teemakeskustelun siinä vaiheessa myöhemmässä vaiheessa myönnän ilman muuta edustaja saloselle puheenvuoron sitten taas

minun mielestäni tässä hetkessä missä me puhumme näin vakavasta asiasta tämän kansalais aloitteen myötä on väärin jos tästä tehdään syytöslauseke hallitukselle tämä on pitkäaikainen ongelma missä jokainen meistä on ja olen sitä mieltä että erityisesti siellä kuntatasolla minusta edustaja elovaara käytti erinomaisen puheenvuoron siitä että

me tiedämme syyt ja etsittäisiin nyt niitä ratkaisuja ja minä olen iloinen siitä että voin kokea sosiaali ja terveysvaliokunnan hallituspuolueen jäsenenä että sote uudistuksen myötä me teemme tähänkin asiaan parannuksen se on minulle todella tärkeä arvo mutta toinen asia jos etsitään näitä ratkaisuja tähän asiaan on se mitenkä nimenomaan sitä hankintaosaamista jota kuitenkin jatkossakin maakunnissa ja kunnissa eri asioissa tarvitaan me vahvistamme niin kuntapäättäjien kuin virkamiesten

ensiksi vielä yhden vastauspuheenvuoron ja se vastauspuheenvuoro menee edustaja filatoville ja sen jälkeen on ministeri lindström ja sitten edelleen jatketaan debattia arvoisa

mutta kyllähän tosiasia on se että usein näiden tiukkojen rahaehtojen ja kilpailutusten takana on se että rahaa on niin niukalti käytettävissä vammaisten palveluihin että sen vuoksi taloudelliset kriteerit painavat enemmän kuin laatu kriteerit

ja sosiaalisten kriteereiden painoarvo tätäkin vähemmän tämä kertoo sen ydinongelman että jos me emme nosta näitä sosiaalisia kriteereitä niin ei myöskään vammaisten näkökulma näy näissä kilpailutuksissa silti tarvitaan sitä osaamisenkin parantamista

päältä arvoisa puhemies nimenomaan tähän kuntapuoleen ja tähän osaamiseen liittyen halusin puheenvuoron kiitos siitä seitsemästoista päivä lokakuuta kaksituhattaseitsemäntoista lähetin kuntaliiton toimitusjohtaja jari koskiselle tämmöisen pitkän kirjeen kirjeen että kuntaliitto välittää sen kaikille kunnille tässä käytiin läpi nimenomaan nyt tämä osaamisen puoli näissä vammaispalveluhankinnoissa se on ihan totta mitä edustaja filatov sanoi hinta menee laadun edelle me olemme koko ajan koettaneet markkinoida tämän uuden hankintalain mahdollisuuksia nimenomaan näitten sosiaalisten kriteerien kautta että käyttäkää niitä joka ikisessä yhteydessä on tuotu tätä esille mutta totta kai se kunta sitten päättää ja siellä valtuustotasolla sitten tehdään niitä päätöksiä mutta minä itse jaksan kyllä uskoa ja luottaa siihen että mitä enemmän me tätä kerromme että käyttäkää näitä sitä enemmän kyllä myös tämä uskallus siihen laajenee minun mielestäni tässä ollaan ison ja tärkeän asian äärellä eli on jo tehty konkreettisia toimenpiteitä tälläkin tavalla

arvoisa puhemies täällä on nyt korostettu sitä hankintaosaamista mutta tuskin nyt kuitenkaan maakuntavaltuusto tekee hurjan loikkauksen hankintaosaamisessa verrattuna kunnanvaltuustoihin tämä tarvitsee vähän järeämpiä toimenpiteitä kuin sitä että me vain luotamme siihen että maakunnat ovat hankintaosaamisessa parempia tämä aloite on täällä juuri sen takia että on tullut paljon vahinkoa vammaisille kuntien järjestämisestä esimerkiksi uusintakilpailutuksissa sen takia tämä on täällä että nämä vammaiset ihmiset ovat huolissaan ja tämä ei ole toiminut minä itse tiedän sen kun olen erityisopettajana työskennellyt kuinka tärkeitä ovat monet asiat työsuhteessa henkilökemiat ja ja perheen toimivuus ja ne ovat yksilöllisiä ratkaisuja koska tämä aloite on täällä ja monissa euroopan unionin maissa on tehty niin että on rajattu hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle nämä välttämättömät palvelut niin siksi kannatan tätä aloitetta
edustaja skinnari kerron teille kuitenkin että ennen teitä tässä on ollut monta sdpn nykyistä sosiaalivaliokunnan jäsentä tai varajäsentä entistä alan ministeriä tai vastaavaa niin että se huoleenne vastauksena tässä ja nyt on teillä puheenvuoro sitten
arvoisa puhemies talousvaliokunnan jäsen skinnari kiittää ministeri ehti jo poistua ja tätä hankintalakia on ehkä käsitelty jo väsymiseen asti ei ei vähiten talousvaliokunnassa ja silloin kun hankintalakia uudistettiin toki näin niin kuin ministeri totesi virkavastuulla suomalaiset virkamiehet sanovat että näin tämän piti mennä ja näin tämä menee on minusta nyt turhaa lähteä ehkä tätä eu tulkintaa tässä ja nyt tekemään se on ehkä sitten seuraavan hallituksen asia mutta arvoisa puhemies kaiken on kysymys siitä että me haluamme vammaisten palvelut pois kilpailutuksen piiristä siitä tässä on kysymys kiima kilpailuttaa niin kunnissa kuin sairaanhoitopiireissäkin on valtava samaan aikaan me näemme että tilaaja tuottaja malli nostaa kustannuksia jopa viisitoista prosenttia ja miten me sen teemme etsitään nyt niitä ratkaisuja tämä ilta on hyvä alku sille tietysti arvostan sitä että ministerit olivat täällä paikalla mutta kysymys on osaamiskeskustelusta tämä hankintaosaaminen on ikuinen keskustelu ei riitä että lähettää kirjeen kuntaliittoon pitää tehdä jotain ihan muuta

arvoisa puheenjohtaja halusin replikoida tähän edustaja heikkisen hieman outoon puheenvuoroon kun hän totesi että täällä salissa oppositio jollain tavalla siis oliko se mustamaalasi mitä termiä käytitte siis tämä ei myytävänä kansalaisaloite on äärimmäisen tärkeä ja sen tärkeydestä kertoo myöskin se että täällä salissa on runsaasti kansanedustajia yli puoluerajojen ja ministereitä oli runsain joukoin täällä paikalla

arvoisa herra puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset aloitteen laatijoille aivan erinomaista työtä ja asia pitää nostaa keskusteluun ja tehdä parannuksia asia kysehän on on periaatteessa hankintaosaamisesta meillä tänä päivänä löytyy jo ihan aidosti instrumentteja hoitaa tämä vammaispalveluja koskettava hankintamenettely mahdollisimman hyvin ja nimenomaan asiakasta suosivasti on olemassa tällaisia suorahankintamenettelyjä kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi samoin palvelusetelin käyttö rekisteröidyt palveluntarjoajat ja niin edelleen hankintaselonteossa vuodelta kaksituhattayhdeksän nimenomaan korostettiin kun tehdään tarjouspyyntöä jos mennään hankintamenettelyyn laadun ottamista yhä enemmän huomioon siinä tarjousmenettelyssä olen luottamustehtävieni takia ollut mukana muutamassa tällaisessa tapauksessa ja olen seurannut tilannetta siellä on aivan erinomaisia onnistumisia mutta ikävä kyllä on myös pieniä epäonnistumisia kaikki välineet on jo nyt mutta hyvä että näistä nyt

herra puhemies haluan osaltani kiittää vahvasti tämän kansalaisaloitteen tekijöitä tämä on tärkeä ja itse olen näiden eduskuntavuosieni aikana useasti saanut tehdä yhteistyötä ja myös kuullut paljon esimerkkejä näistä kohtuuttomista tilanteista mitä on puhemies olen vahvasti sitä mieltä kun nyt vihdoin me olemme ratifioineet vammaisten vammaisten perusoikeuksien sopimuksen että kyllä on syytä saada ratkaisu tässä ja nyt tällekin asialle jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus kotiin jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus olla osallisena kotia koskevissa asioissa nämä kilpailuttamistilanteet kuten täällä on hyvin kerrottu ovat tuottaneet monta kertaa varsin kohtuuttomia tilanteita yhdyn siihen arvioon että varmasti moni vammainen ihminen ja hänen omaisensa ovat varsin kyllästyneitä siihen mikä on asian tila tässä ja nyt siksi toivon hyvin vakavaa käsittelyä ja halua puuttua asiaan tämän kansalaisaloitteen pohjalta niin siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin talousvaliokunnassakin mielestäni on tärkeä se viesti että tärkein on se tavoite tärkeintä on löytää ratkaisu keino katsotaan siellä valiokunnassa

arvoisa puhemies on helppo yhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin siitä että tämä on asia mikä meidän täytyy hoitaa kuntoon se on aivan selvä juttu ja ja on hyvä että täällä on on runsaasti kansanedustajia ja eri eri puolueista ja toivon todella että meillä kaikilla on yhteinen tahto tämän asian läpiviemiseksi on selvä että silloin kun puhutaan pitkäaikaisista koko elämän mittaisista palveluista mitä vammaiset ihmiset tarvitsevat tärkeää on pysyvyys pysyvät ihmissuhteet pysyvät hoitosuhteet tutut ihmiset ympärillä tämän täytyy olla olla se tavoite ja ja sen takia se että että näitä palveluja kilpailutetaan ei ei kyllä ole oikein ja sillä ei saavuteta tätä tavoitetta tässä on paljon puhuttu hankintaosaamisesta se on heikkoa

pitää löytää semmoinen ratkaisu että ne voidaan jättää näitten kilpailutusmenetelmien ulkopuolelle tai jos jos niitä jollain tavalla kilpailutetaan se tehdään niin että pysyvyys jokaisen kohdalla

arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen siitä että tämä kansalaisaloite on täällä meidän eduskunnan käsittelyssä kenenkään koti ei voi vaihtua kolmen viiva neljän vuoden välein ihmisen itse sitä haluamatta monilla vammaisilla sekä myöskin vanhuksilla esimerkiksi muistisairailla ja ja heidän läheisillään on paljon negatiivisia kokemuksia kilpailuttamismenettelystä heidän palveluissaan esimerkiksi asumisessa kuljetuspalveluissa apuvälineissä kuntoutuspalveluissa sekä puhe ja viittomakielen tulkkauspalveluissa nämä kaikki on koettu todella tämän kilpailutuksen takia näitten kokemusten perusteella tämä aloite on tullut ja toivon todella sitä että tämä aloite saa myönteisen käsittelyn täällä eduskunnassa

arvoisa herra puhemies tässä on hyvää keskustelua ollut itse asiassa jo ennen tätäkin päivää näistä elämänmittaisista palveluista jotka tietysti erityisesti kohdistuvat vammaisiin ihmisiin mutta myös ikäihmisillä on tämäntyyppisiä haasteita jotka jotka sitten heidän kohdallaan kohdistuvat tuohon elämän ehtoopuolelle mutta myös nuorilla on ollut vastaavia haasteita joissa heille on tullut esimerkiksi koti joka on vaihtunut sitten kilpailutuksen kautta jokaisella tulee olla oikeus omaan kotiin ja mielellään aina niin että se olisi mahdollisimman lähellä niitä omia omaisia ja sitä omaa luontaista kotiseutua tässä on keinoja varmasti löydettävissä itse pidän arvokkaana sitä että että esimerkiksi henkilökohtainen budjetointi tulevaisuudessa antaisi näille henkilöille ja heidän omaisilleen entistä enempi mahdollisuuden tehdä ratkaisuja jotka eivät aiheuttaisi näitä kohtuuttomia tilanteita tahtotila on yhteinen ja haasteista on päästävä eroon
vielä vastauspuheenvuorot edustajille heikkinen ja mäkisalo ropponen ja näillä näkymillä ei muille tällä erää vaan sitten jatkettaisiin listasta ja jatkodebatti tulisi vähän myöhemmässä vaiheessa nähdäkseni kaikki pyytäneet ovat tähän saakka puheenvuoron saaneet

niin tämä keskustelu kaikkinensa on todella tärkeä ja todellakin vanhuspalveluitten ammattilaisena koen eläneeni monia tilanteita joissa tätä hankintalakia ei ole osattu oikein käyttää mutta mihin halusin tässä puheenvuorossa puuttua on se että on erittäin hyvä että tämä kansalaisaloite on täällä mutta se ei johdu siitä että tämä hallitus olisi tehnyt jotain väärin päinvastoin me olemme hankintalakia parantaneet me tuomme tänne maakuntauudistuksen jossa näitä asioita pystytään laajemmin hartioin ja isommalla rahalla tekemään me tuomme sote uudistuksen joka tuo ison repertuaarin vaihtoehtoisia menetelmiä nimenomaan hankintalain rinnalle tämä kaikki tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa näin uskon vammaispalvelut ovat paremmin toteutettavissa osaaminen lisääntyy resurssit lisääntyvät
arvoisa puhemies ministeri lindström kertoi täällä lähettäneensä paimenkirjeen kuntiin kilpailutusten eettisestä järjestämisestä mutta en nyt kyllä ole varma onko siihen riittävästi reagoitu kuten sanoin tuossa pitemmässä puheenvuorossani ongelma on usein asenneongelma ja varmaan meidän kaikkien yhteinen asia on pohtia miten saisimme ykn vammaissopimuksen asenteet leviämään tässä yhteiskunnassa joka tasolle

arvoisa puhemies perussuomalaiset ajattelevat niin että jokainen kansalaisaloite joka tänne saliin pääsee elikkä viisikymmentätuhatta henkilöä vähintään on allekirjoittanut pitää käsitellä asianmukaisesti yleensä kaikilla kansalaisaloitteilla on tosi vahva viesti ja ne ovat tärkeitä niin myös tämä ei myytävänä vammaisten palveluja ei pidä kilpailuttaa on tosi tärkeää että olemme täällä myös eri puolueista huomioineet sen että tämän ei pitäisi olla kiinni puolueesta vaan pitäisi vahvasti olla tämän kansalaisaloitteen takana yli puoluerajojen

arvoisa puhemies vielä luvullakin suomessa huutokaupattiin vähäosaisia lapsia mahdollisimman halvalla parempiosaisiin perheisiin jotka sitten sitoutuivat elättämään tietyllä korvauksella lapsen tarjouskauppaa käytiin myös vammaisista ja mielenterveysongelmaisista ihmisistä sekä vanhuksista heitä kutsuttiin huutolaisiksi kuten tänään olemme jo kuulleet tuon ajan sosiaalihuollon tarkoituksena oli vähentää heikko osaisten ihmisten hoidosta aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle siirtämällä heidät eräänlaiseen perhehoitoon huutolaisuus tarkoitti kuitenkin useille lapsille ja vanhuksille sitä että heidät ostanut halusi vain hyötyä maksimaalisesti sijoituksestaan vaikka huutolaisuutta nykyään kauhistellaan ja synkästä historiastamme halutaan jopa vaieta yhtymäkohtia tämän päivän kilpailuttamiseen ja mahdollisimman halvalla tekemiseen voi löytää historiasta on helppo nähdä kulloisenkin aikakauden sokeat pisteet asiat joiden puolesta kaikki toimivat vaikka jälkeenpäin ne osoittautuivatkin suuriksi virheiksi jopa historian murhenäytelmiksi vaikeampaa on nähdä tässä ajassa ne asiat jotka tulevaisuudessa tunnistetaan oman aikakautemme sokeiksi pisteiksi yksi sellainen asia voisi kuitenkin olla tulosjohtamisen oppien suora soveltaminen sosiaali ja terveydenhuoltoon juuri nyt kaikki tuntuvat vannovan sokeasti kilpailuttamisen nimeen kuin ihmeitä tekevään ja ja parantavaan voimaan olipa kyse sitten julkisen sektorin käyttämistä kynistä tai palveluiden tuottamisesta tiukassa taloudellisessa tilanteessa kilpailuttaminen on toki lyhyellä aikavälillä tuonut säästöjä mutta millä kokonaishinnalla ykn vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuli suomessa voimaan kymmenes kuudetta kaksituhattakuusitoista sopimuksen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus päättää omasta elämästään ja asumisestaan on myös vammaissopimuksen hengen mukaista että vammaisen ihmisen mahdollisuutta valita oma asuinpaikkansa kunnioitetaan tämä käsittelyssä oleva kansalaisaloite on äänekäs huuto hiljaisuudesta se on huuto että näin ei ole nyt toivottavasti nyt viimein se viesti tavoittaa meidät kaikki kun kunnat kilpailuttavat vammaisten asumispalveluja palveluntuottaja voi vaihtua useinkin kotiin ja asumiseen liittyvät muutokset ovat kaikille hankalia mutta kohtuutonta rasitusta muutokset asumisessa aiheuttavat varsinkin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille kuten vammaisille tuttu elinympäristö tuo turvallisuudentunnetta ja kodinomaisessa asumisessa muodostuvat pitkäaikaiset työntekijäsuhteet lisäävät hyvinvointia merkittävästi vammaisten asumispalveluissa on kyse jopa koko elämän mittaisesta asumisesta eikä niitä voi verrata muihin hankintoihin ei millään tavalla on aivan eri asia kilpailuttaa tavaroita ja pienimuotoisia palveluita kuin ihmisen kenties koko elämän mittaista asumista pahimmillaan kilpailuttaminen merkitsee sitä että kotia joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein näin ei voi olla vaan vammaisten on voitava vaikuttaa vaikuttaa siihen missä he asuvat äskeisestä debatista saimme huomata sen että edelleen tämä tuntuu olevan muna kana ilmiö niin kuin itsekin tuossa totesin kuka syyttää osaamisesta kuka syyttää laista sitten siitä että että kumpainenkin on vastoin sitä mitä tosielämässä tapahtuu olisin halunnut täältä ministeriltä vielä kysyä jos aidosti kyse on osaamisen puutteesta miksi myös maamme suurimmat kaupungit ovat mukana näissä ihmisten tarinoissa joissa siis tapahtuu vääryyksiä eikö suurissa kaupungeissa sentään pitäisi olla maamme paras osaaminen kun on kyse hankinnoista ja kilpailuttamisesta täytyy olla vikaa siis jossain muussakin itse sanoisin että niin kauan kuin kaupungin johto taputtaa virkamiehiä selkään siitä että on saavutettu suuria säästöjä muutoksia ei tapahdu mutta heti sen jälkeen kun selkään taputetaan siitä että on tehty kerrankin inhimillinen kilpailutus jossa on huomioitu ihmisten tarpeet ja jossa ihmiset ovat voineet itse olla mukana ja vaikuttaa myös kulttuuri muuttuu myös kulttuuri muuttuu olen todella tyytyväinen tästä kansalaisaloitteesta ja siitä että se on nyt saatu tänne eduskunnan käsittelyyn haluan oikeastaan vaatia ja toivoisin että asiaa vielä harkittaisiin että julkinen kuuleminen järjestettäisiin myös sosiaali ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnan ehkä jopa valtiovarainvaliokunnan yhteisenä julkisena kuulemisena koska tämä koskettaa kaikkia ja kaikkien on oltava oltava siinä mukana niin kauan kuin me jatkamme tällaista keskustelua että yksi valiokunta katsoo vain yhdestä näkökulmasta me emme löydä niitä vastauksia joita useammat henkilöt ovat tässäkin salissa peräänkuuluttaneet ja vastauksia me kaipaamme

ja sanoin että varmasti kyllästyneitä ovat myöskin vammaiset ja ja heidän heidän perheensä mutta oikeastaan en usko että he ovat kyllästyneitä he ovat hädissään nämä kaikki tarinat joita itsekin olen saanut kaksituhattakolmetoista tehdyn kirjallisen kysymyksen jälkeen kun ihmiset koettavat etsiä vastauksia siihen mitä heidän tilanteessaan voitaisiin tehdä jotta inhimillisyys toteutuisi jottei heidän lapsensa tilanne heikkenisi enää entisestään jotteivät ikään kuin ne surulliset tarinat joihin ihmiset ovat ovat joutuneet enää jatkuisi kaikki nämä tarinat kertovat siitä että ihmisillä on hätä me emme voi enää katsoa tämän hädän yli meidän tehtävämme on etsiä nyt siihen ratkaisut lopuksi haluan todeta että toivon että tähän eduskunnan käsittelyssä olevaan ei myytävänä

suhtaudutaan suurella vakavuudella ja tosissaan sen ansaitsemalla tavalla yhdenkään ihmisryhmän perusoikeudet eivät voi olla myytävänä ja itse olen toiminut tämän aloitteen suojelijana ja niin aion toimia jatkossakin

arvoisa puhemies ensinnä kiitos edustaja saloselle oikein hyvästä puheenvuorosta oikeastaan niistä asioista mitkä nostitte esille on hyvä lähteä liikkeelle ja katsoa ehkä nyt hivenen kuitenkin historiaa miten tähän nykytilaan on tultu ja mistä tämä epätoivo ahdinko ja

ne viestit mitä me saamme niin tänne eduskuntaan paikallistasolle siitä tuskasta mitä esimerkiksi kilpailuttaminen on aiheuttanut mitä se vaikuttaa kun henkilökohtainen avustaja vaihdetaan lennosta vuosien jopa vuosikymmenten jälkeen puhumattakaan siitä että henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitus ei ole johtanut siihen lopputulokseen mitä olisi tarkoitettu jostainhan se kertoo että tässä maassa on lukemattomia oikeusprosesseja menossa näiden asioiden puolesta jostain se kertoo onko se tuomioistuimien asia vai eduskunnan asia vai sitten kuntapäättäjien asia korjata nämä asiat varmasti kaikkea sitä arvoisa puhemies ihan tästä historiasta sen verran että täällä on mainittu hankintalaki täällä on mainittu eu oikeus se miten me olemme tähän tulleet vuodesta kaksituhattaseitsemän vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista ja hankintalain muutokseen mutta kun eurooppalaisittain katsotaan niin meillä olla iso britannia samassa veneessä suomen kanssa kuinka monessa muussa eu maassa tähän kilpailuttamisen kiimaan on lähdetty mutta kun se tie on valittu kuten ministeri totesi niin sen tien kääntäminen on hankalaa arvoisa puhemies tämän aloitteen tarkoitus on tietysti se että halutaan kuten pitää saada vammaisten palvelut pois kilpailutuksen piiristä ja se on mahdollista mitkä ne keinot sitten ovat kun me tiedämme sen että sairaanhoitopiireissä kunnissa jatkuvasti kilpailutetaan viedään sinne tilaaja tuottaja malliin joka kuitenkin käytännössä johtaa siihen kuten äsken puheenvuorossani totesin että kustannukset itse asiassa tutkimusten mukaan tilaaja tuottaja mallissa nousevat tämä arvoisa puhemies on viestini myös hallitukselle nyt kun te ajatte te ajatte tätä sote ja maakuntauudistusta käytännössä tilaaja tuottaja mallin pohjalle onko se se tulevaisuuden ratkaisu kun muu maailma kulkee jo toiseen suuntaan se on vanhanaikainen ratkaisu käytännössä tämä hintakattoajattelu tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan johtaa siihen että palvelut keskittyvät vain muutamalle suurelle toimijalle kuten täällä on tänään todettu mennään hinnalla sisään saadaan markkinaosuutta ja lopun tiedätte mitä sitten tapahtuu käytännössä yritykset kilpailevat silloin vain kustannuksilla niiden laskulla eivätkä laadulla arvoisa puhemies sitten niihin ratkaisuihin tälläkin hetkellä kuten todettu kunta sairaanhoitopiiri hankintayksikkö voi soveltaa monella tapaa tilanteeseen liittyen omaa päätäntävaltaansa ja ilokseni olen todennut että esimerkiksi työsuhde on tapa saada se toimiva tuttu henkilö siihen palvelusuhteeseen samaten tietysti eurooppalaisittain levinnyt palveluseteli on malli jota vahvasti kannustan tätäkin taloa suosimaan ja toki myös sitten ja kuntia se millä aikataululla saamme henkilökohtaista budjettia ja millä resursseilla on sitten tulevaisuuden asia mutta sitten vielä arvoisa puhemies lopuksi tähän hankintalakiin ja siihen liittyvään koulutukseen tämä tuntuu olevan ikuisuusasia tässä viimeisen kahdenkin vuoden aikana että joka ikinen kuukausi joka ikinen viikko tässä huoneessa tässä tilassa me palaamme siihen miten tämä hankintaosaaminen ei kehity mutta mistä se oikeasti johtuu että se virkamies kilpailuttaa vain hintaa hintaa hintaa johtuisiko se siitä omistajakuntien omistajakuntien paineesta että säästä säästä säästä siinä paineessa minkä he kokevat he voisivat käyttää neuvottelumenettelyä heillä olisi mitä tahansa muita työkaluja luoda sitä palveluverkkoa innovatiivisesti innovatiivisesti mutta he eivät tee sitä joten on myös meidän päättäjien tehtävä paikallistasolla antaa heille sitä itseluottamusta että käyttäkää niitä keinoja mitä hankintalaki sallii jos ette sitten saa näitä pois sen kilpailutuksen piiristä siinäkin mielessä katson pitkästi peiliin myös itse koska minäkin olen sellainen kuntapäättäjä

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

edelleen ystäväpiirissä lukuisia perheitä joita tämäkin kansalaisaloite ja tähän liittyvät asiat koskettavat heiltä olen saanut useita huolestuneita yhteydenottoja tässä jo useimpienkin vuosien aikana tämä kansalaisaloite joka keräsi yli seitsemänkymmentäkaksituhatta allekirjoitusta antoi äänen heille joiden ääntä ei tässä yhteiskunnassa oikein muuten ole tahdottu kuulla kyse on elämänmittaisista palveluista jotka siis koskettavat ennen muuta vammaisia ihmisiä mutta myös ikäihmisiä ja ja osaa nuoristakin aika pitkiäkin pitkiäkin aikoja ja silloin on tärkeää etsiä keinoja siihen että heidän kaikkien kodit saadaan myös mahdollisimman pysyviksi yhdessä tuttavaperheessä autistinen poika itse asiassa reagoi hurjalla tavalla siinä tilanteessa kun hänen kotinsa ja läheiset hoitajat vaihtuivat se oli vaikeaa katseltavaa tälle perheelle mutta mutta myös myös meille jotka näimme sen aika läheltä samoin asperger lasten tai muiden vastaavien kohdalla kyse on itse asiassa aika pienestä joukosta meitä suomalaisia on reilu viisi miljoonaa tämä kysymys koskettaa erityisesti vain noin kymmentätuhatta meistä ja noin viittätuhatta vaikeasti vammaista itse asiassa aika paljon voidaan ajatella että kyllä tämä on enempikin tahtokysymys kysymys on heidän mutta myös muista tietyllä tavalla arkeen taikka koko koko elämään liittyvistä palveluista kuntoutuksesta joidenkin kohdalla esimerkiksi viittomakielen tulkkauksesta puhetulkkauksesta ja muusta muusta tämäntyyppisestä avusta tässä keskustelussa on hyvin tullut esille se että meillä on vahva yhteinen tahto siihen että jokaisella pitäisi olla oikeus mahdollisimman pysyvään omaan kotiin itse tuossa debatissa toin esille sen että olen pitänyt myös sitä arvokkaana ja hyvänä että tänä päivänä aika monet näistä ihmisistä pystyvät asumaan myös varsin lähellä sitä omaa kotiseutuaan ja ja omia omia läheisiä sukulaisiaan näin ei esimerkiksi omassa lapsuudessani ollut vaan silloin naapuritalon lapsi joutui kymmenien kilometrien päähän eroon omasta omasta perheestään tässä keskustelussa edellä edustaja skinnari toi esille keinoja joilla voidaan näihin asioihin puuttua itse en ajattele ihan niin että ei pitäisi kilpailuttaa mitään kyllä tietyllä tavalla pitää olla myös keinoja siihen että me seuraamme sitä minkälaisia kustannuksia syntyy ja ja millä tavalla me pystymme pitämään huolta niistä mutta tähänkin on olemassa keinoja esimerkiksi puitesopimuksen kautta

kautta voi tehdä ratkaisuja niin että niitä paikkoja joita osoitetaan on useampia itse kannustan itse asiassa kaikkia kuntapäättäjiä omissa kunnissaan myös ikäihmisten asumispalveluiden kohdalla nostamaan esille tämäntyyppiset ratkaisut että enää niissäkään kilpailutuksissa ei valittaisi vain sitä yhtä

tavalla muutamien vuosien viiden vuoden välein vaihtuisi jo tänä päivänä kunnat voivat halutessaan käyttää palveluseteliä näissä ja silläkin tavalla antaa pysyvämmän kodin myös näille ihmisille tarve on ilmeinen tälle kansalaisaloitteelle ja siitä olen erityisen iloinen että noin viidentoistatuhannen ihmisen ääntä vahvistamaan löytyi yli seitsemänkymmentäkaksituhatta suomalaista jotka halusivat antaa kuuluvan äänen heille joiden ääni tässä yhteiskunnassa ei tahdo muuten kuulua

arvoisa puhemies tämä ei myytävänä kansalaisaloite on tärkeä ja sen tärkeydestä kertoo se että täällä oli parhaimmillaan jopa kolme ministeriä paikan päällä tämän kansalaisaloitteen eteneminen ei todellakaan saa olla kiinni ideologiasta tai puoluepolitiikasta sen tavoitteita pitäisi ihan jokaisen tänne mandaatin saaneen kannattaa inhimillisistä syistä ja ilman ehtoja vammaisten elinikäisten palveluiden kilpailuttamisesta aiheutuu inhimillisesti katsoen täysin kohtuuttomia seurauksia tilanne on kestämätön siksi aivan kuten tässä vaaditaan vammaisten elinikäiset palvelut pitää järjestää muutoin kuin hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä täällä eduskunnassa on tällä hetkellä valiokunnissa käsittelyssä hallituksen sote maakuntalakipaketti se on iso kokonaisuus ja siinä on paljon kyseenalaista ja kritisoitavaa en nyt ala niitä kohtia täällä luettelemaan mutta yhden osion haluan tähän nostaa esille siitä ja se on yksi tämän uudistuksen erittäin hyvältä vaikuttava elementti ja sitä ovat myös vammaisjärjestöt kiitelleet pidän heitä asiantuntijoina tässä asiassa jos vammaisten palveluihin aiottu henkilökohtainen budjetti saadaan rahallisesti riittävän hyväksi niin se olisi todella tärkeä askel vammaisten itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamisessa silloin ei tarvittaisi elinikäisten palveluiden kilpailuttamista eikä tarvitsisi olla huolissaan siitä miten kunnat näitä kilpailutuksia hoitavat valitettavasti tänä päivänä aivan liian usein raha edellä henkilökohtaisen budjetin on kuitenkin oltava rahallisesti riittävä toimiakseen ettei käy niin että osa vammaisista on henkilökohtaisen budjetin hyvistä aikeista huolimatta pakotettu tyytymään heikompiin ja halvempiin palveluihin mutta arvoisa puhemies siitä huolimatta toteutuuko hallituksen sote maakuntauudistus jossain muodossa on tärkeää että pääsemme kaikissa tulevissa vammaisten asumis ja muiden palveluiden järjestämisvaihtoehdoissa lopullisesti eroon vammaisten polkumyyntijärjestelystä toivon tälle kansalaisaloitteelle perusteellista ja menestyksekästä käsittelyä täällä eduskunnassa se ansaitsee sen ja toivottavasti sen tavoite saadaan voimaan mahdollisimman pian vielä arvoisa puhemies yksi asia se liippaa läheltä tätä kansalaisaloitetta

millaisena tahansa se toteutuukaan huomioitaisiin myös nykyisen vammaisten päivä ja työtoiminnan käytäntöjen parantaminen valitettavan usein päivätoiminta on passivoivaa ja taannuttavaa muttereiden pussittamista joskus se ihan konkreettisestikin on sitä sen sijaan että se olisi inhimillisesti ja käytännöllisesti katsoen laadukasta ja innostavaa ja kuntouttavaa mutta se on arvoisa puhemies toisen keskustelun paikka kiitos

puheenvuorossa toistan alkuun kuitenkin sen kiitokseni että mielestäni on hyvin tärkeää että tämä tehtiin ja se on täällä käsittelyssä tiedän sen vuosien varrella tehdyn työn mitä eri järjestöissä ja näissä vammaisjärjestöissä on tehty näiden asioiden puolesta se ansaitsee kyllä nöyrän kiitoksen tästä talosta pyyteetöntä asialle omistautumista tärkeän asian puolesta olen sitä jaksanut aina ihailla kaiken kaikkiaan mielestäni puhemies tilanne on sellainen nyt kun aloite täällä eduskunnassa on ja eri valiokuntiin tulee että meidän on kerta kaikkiaan pyrittävä

sellaisten kilpailutusten seurauksena missä raha ratkaisee useimmiten tämä ihminen saattaa joutua vaihtamaan kotia ja mennään ikään kuin raha edellä kuten tässä edustaja guzenina hyvin äsken omassa puheenvuorossaan totesi kaiken kaikkiaanhan suomen hankintalaki historiassaan on ollut varsin kilpailua korostava muistan matkan varrelta niitä usein käytyjä keskusteluja esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten kanssa ja heidän järjestöjensä kanssa siitä että ongelma on ollut paljolti se että että ihminen nähdään ikään kuin esineen asemassa niin että taloudelliset seikat menevät yläpuolelle ihmisarvon se on tietenkin lähtökohtaisesti jo täysin vääränlainen asenne puhemies kuuntelin tässä keskustelussa tätä spekulointia niistä valiokuntakuulemisista ja siinä huomasin mainittiin yhtenä osapuolena tässä julkisessa kuulemisessa ja minusta se oli hyvä idea että me järjestäisimme usean valiokunnan kesken myös valtiovarainvaliokunnalle mille kuuluu budjettiasiat tällaisen julkisen kuulemisen sitten tähän kansalaisaloitteeseen liittyen se varmasti meitä monia kiinnostaa toteanpa vielä tähän loppuun puhemies sen että minusta olisi myös muuten tärkeää täällä eduskunnassa kun aloitetta käsitellään että tehdään se laajassa yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa ja heidän näkemyksensä ja asiantuntemuksensa pääsevät tässä sitten myös vahvasti

arvoisa rouva puhemies

aika hyvää keskustelua käyneet tässä emme pelkästään kerranneet niitä ongelmia mitä hankintalain myötä vammaispalveluissa on jonkin verran on myös yritetty löytää ratkaisuja ja se ei aina toteudu tässäkään salissa niin kuin ei muussakaan yhteiskunnallisessa keskustelussa sanoin aikaisemmin debatissa jo että päätöksenteon ja julkishallinnon toiminnan pitää vastata yleistä oikeustajua ja tämä kansalaisaloite

ja nämä seitsemänkymmentäkaksituhatta allekirjoitusta tähän mennessä

ei näin ole ollut julkisuuteen on kerrottu nyt ja aikaisemmin monia tapauksia joissa vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikkö eli koti on kilpailutuksen seurauksena vaihtumassa kodin ohella tässä samalla vaihtuu lähiyhteisö henkilökunta ja kaikki se mikä on muodostunut olennaiseksi osaksi vammaisen omaa elämänpiiriä arki hajoaa ja palveluiden käyttäjiä jätetään syrjään oman elämänsä ratkaisuista tällaisen toiminnan seuraukset yksilölle ovat kohtuuttomat ja on ihan aiheellista kysyä missä määrin inhimillisyys mahtuu päätöksiin joita me teemme toisen puolesta arvoisa puhemies kuten tässä salissa on tämän keskustelun aikana useassa puheenvuorossa todettu tämä hankintalaki ei yksin ole suurin ongelma on lain kirjavassa soveltamisessa jotkut kunnat ja tahot jotka näitä kilpailutuksia tekevät soveltavat vain hankintalakia ja sitä usein hyvin kapeakatseisesti he jättävät hyödyntämättä monia muita palveluiden hankinnan tapoja kuten palvelusetelin tai puitekilpailutuksen tietyissä tapauksissa myös palvelun hankinta suorana hankintana on mahdollinen ja kuten aikaisemmin totesin minä olen hyvilläni siitä että sote uudistus tuo myös uusia mahdollisuuksia muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin ja valinnanvapauden tuoman asiakassetelin myötä ministeri saarikko muun muassa yritti kuvata lyhyessä puheenvuorossaan sitä mitä tuo valinnanvapaus tulee tarkoittamaan ensinnäkin haluan korostaa sitä että jo sitä kautta että hankinnat siirtyvät kunnilta maakunnille riski sille että hankintaosaaminen on huonoa vähenee koska hankintayksiköt ja tahot ovat isompia jolloinka näin koen ja uskon on mahdollista toimia nykyistä paremmin siitä mitä se valinnanvapaus ja asiakasseteli siellä on se tarkoittaa muun muassa juuri sitä että pelkästään euro ei ole se ratkaiseva asia vaan näissä asioissa mitä päätetään hankkia maakunnan taholta määritetään kriteerit joissa todellakaan sen euron ei tarvitse olla määrittävä tekijä ja tuota ei tehdä kilpailuttamalla vaan asetetaan kriteerit ja ne tahot jotka täyttävät nämä asetetut kriteerit ikään kuin listalle ja niistä sitten esimerkiksi vammainen ihminen hänen edunvalvojansa tai omainen tai he yhdessä voivat tehdä sen päätöksen mikä tälle vammaiselle ihmiselle tai vanhukselle parhaiten soveltuu

asiakassetelin myötä tämä on iso mahdollisuus ja tämä on mahdollisuus ei pelkästään pienille paikallisille yrityksille jotka tarjoavat palveluja vaan myös kolmannen sektorin toimijoille jotka toivon mukaan yhä vahvemmin ovat myös tarjoamassa näitä palveluja arvoisa puhemies on hyvä myös muistaa tässä keskustelussa että sosiaali ja terveydenhuollon palveluilla turvataan perustuslaillisia oikeuksia osallisuutta yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta siksi niissä ovat jatkuvuus ennakoitavuus turvallisuudentunne sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomiointi vammaiset henkilöt ovat monella tapaa erityisen haavoittuva ryhmä yhteiskunnassamme ja juuri siksi heitä koskevassa päätöksenteossa olisi noudatettava erityistä herkkyyttä pohtia miten meidän tekemämme ratkaisut heidän puolestaan tekemämme ratkaisut vaikuttavat näiden ihmisten arkeen jos kunta tekee lyhytaikaisia säästöjä kilpailuttamalla halvimman palvelun mukaan me tiedämme että nuo säästöt voivat lopulta koitua kalliiksi toimintakyvyn laskun myötä todennäköisesti palvelun tarve jo melko nopeasti lisääntyy lopuksi arvoisa rouva puhemies haluan puuttua yhteen asiaan täällä edustaja toi päivätoiminnan laadun esille kyllä päivätoimintakin on varmasti kirjavaa mutta yhteiskunnassa on paljon hyvää laadukasta päivätoimintaa olen saanut siihen monella tapaa osallistua ja tuo hänen hieman vähättelevä mutterin pussittaminen voi että sekin on monelle vammaiselle ihmiselle todella tärkeä asia ja kaikki muut toiminnot jotka meistä tuntuvat hyvin yksinkertaisilta asioilta siihen liittyy tunne siitä että minä pystyn tähän minä olen tärkeä parhaimmillaan nuo tahot ja yritykset minusta hienolla tavalla

vammaisia ihmisiä niin että ne tarjoavat tämmöisiä tehtäviä joihin vammainen ihminen kykenee minusta se on tosi arvokasta työtä ja minä toivon että yhä useampi yritys ja taho tekisi tällaista yhteistyötä koska parhaimmillaan olen nähnyt esimerkiksi

kohdalla jotka päivätoiminnassa tekevät vaikka tätä mutterin tai muun pienen osan pussittamista taikka jaottelua mitä tahansa se onkaan että tämä yritys osallistaa nämä vammaiset ihmiset siihen yrityksen toimintaan kutsuu heidät vieraikseen ja näyttää mikä merkitys tällä vammaisen ihmisen päivätoiminnassa tekemällä työllä on heille ollut tämä lisää tunnetta siihen että minun tekemiselläni on merkitystä

puhemies miten tilataan ja kilpailutetaan lapselle lämmin syli tällaisen puhelinsoiton sain kun hämeenlinna siirtyi tilaaja tuottaja malliin enkä siihen kysymykseen osannut vastata kyse ei ollut rahapulasta kyse ei ollut siitä kilpailutetaanko hinnalla vai kilpailutetaanko laadulla vaan siitä millä kilpailumenettelyllä tai tilaamismenettelyllä ylipäätään pystytään turvaamaan se että saadaan sitä mitä halutaan tilaaja tuottaja malli alkaa olla jo vanhanaikainen itse asiassa monet kunnat ovat sitä kokeilleet ja tulleet siihen tulokseen että se ei tuota sitä hyötyä mitä siitä odotetaan ja että siitä tulee päällekkäisiä kustannuksia ja kunnat ovat purkaneet näitä tilaaja tuottaja malleja siinä mielessä kun keskustellaan siitä onko henkilökohtainen budjetointi vai onko asiakasseteli se tuleva ratkaisu molemmat ovat varmasti hyviä jos niihin on riittävät resurssit se huoli mikä tässä salissa on esitetty niin vammaisten palveluiden kuin muidenkin palveluiden suhteen ja sote uudistuksen suhteen liittyy tietenkin tähän sote uudistuksen rahoitukseen ja siihen riittävätkö ne rahat sitten sen laadun kanssa taisteluun

tärkeämpi asia johon panostetaan ja kun tässä on haluttu etsiä niitä ratkaisuja esimerkiksi kuntatasolla niin useinhan on kyse siitä mille tasolle se budjetti asetetaan jos se budjetti vaatii leikkauksia ja vaatii ikään kuin lisää säästöjä niin silloin hinnan arvo nousee laadun kustannuksella ja jos taas ollaan valmiita panostamaan laatuun niin silloin tarvitaan usein myös lisäresursseja ihan aina tämä yhtälö ei mene näin koska joskus fiksummin tekemällä voidaan saada parempaa laatua ja silti säästää hinnassa

hyvin kuvasi sitä millainen tilanne joskus on yksi mahdollisuus voisi olla se että rakennetaan vammaispalveluihin malli jossa vammaisen asumis avustaja ja muut palvelut tuotetaan yhdistelmänä julkista palvelua sekä tavallaan palveluseteleiden avulla hankittavia yksityisiä palveluita euroopassa nämä mallit ovat tuottaneet toisissa maissa hyvää tulosta ja silloin tavallaan asiakas valitsee palveluntuottajan kyseessä ei ole julkinen hankinta eikä silloin hankintalakia tarvitse soveltaa eikä miettiä niitä kilpailutuskriteereitä ja sitä hinnan ja laadun painoarvoa vaan valinta on se joka siinä määrää tämähän on se hyvä puoli joka valinnanvapaudessa sotessakin voi olla mutta jälleen kerran törmäämme siihen että mikä on sitten se resurssi jolla näitä kokonaisuuksia hankitaan tein aikanaan välityömarkkinaraporttia ja kävin siinä aika paljon läpi erilaisia hankintaprosesseja ja olen ollut yhtä hankintalakia aikanaan tekemässä ministerinäkin ollessani ja minun mielestäni meidän suomalainen ongelma on se että me kilpailutamme liian pieniä asioita eun kynnysarvot ovat suuremmat kuin meidän kansallinen lainsäädäntömme ja sitten kun mennään kuntiin niin siellä kynnysarvot ovat vielä pienemmät kuntien hankintaohjeessa kuin mitä ne ovat valtakunnan lainsäädännössä tässä me joudumme tilanteeseen jossa me usein hyvin pieniä kokonaisuuksia hankimme ja kilpailutamme ja niistä kilpailutuskustannuksista itse asiassa tulee suuremmat kuin siitä hyödystä jota taloudellisesti kilpailutuksen kautta saamme ja siksi tätä kokonaisuutta pitäisi miettiä ja löytää niitä innovatiivisempia hankintamenettelyjä

poliittisesti päättää siitä mikä painoarvo laadulla ja laatukriteereillä on suhteessa hintaan koska se määrittää paljon enemmän lopputulosta sen jälkeen kun kilpailutus on tehty ja kriteerit ovat pöydässä liikkumavara itse asiassa on aika pieni vaikka ne hankinnat olisivat kuinka suuria silloin sen poliittisen päättäjän valta päättää toisin kuin ikään kuin kilpailutus on tuloksena tuottanut on hyvin ohut silloin ei enää liikkumavaraa ole sen takia on oleellista kiinnittää huomiota siihen miten se hankintaprosessi lähtee liikkeelle

hinta mikä määrittää yhtä lailla me voisimme lähteä painottamaan näitä laatu ja sosiaalisia kriteereitä paljon paljon enemmän ja jos ajatellaan että maakunnat ovat isompia yksiköitä ja ne tuovat jotenkin automaattisesti meille enemmän osaamista niin uskallan sitä epäillä koska monet maakunnista ovat suunnilleen samankokoisia kuin helsinki ja

mitä tähänkään asti että kyllä siellä aika ohuilla resursseilla mennään kun niistä palveluistakin on maksettava eikä vain siitä hankinnasta tutkimuksessa oleellista oli se että meillä ei ylipäätään käytetty sosiaalisia kriteereitä ne oli ikään kuin poispyyhkäisty sieltä meillä oli kuljetukset ja meillä oli tuotantovarmuudet ja tämäntyyppiset laatukriteerit siellä kyllä läsnä mutta ne kriteerit jotka tuovat sen palvelunsaajan elämään laatua puuttuivat aika lailla kokonaan ja tämä kertoo mielestäni siitä millaisia kriteereitä asetamme palveluille ja siitä että se raha puhuu näissä tilanteissa liikaa poliittisen päättäjän kun me olemme ratkaisuja etsineet vastuulla kyllä on aina se minkä verran me mihinkin asiaan budjetoimme emme me voi syyttää virkamiehiä huonoista kilpailutuksista ja valinnoista jos me annamme liian niukan budjettiraamin valmistella noita hankintoja eli siinä mielessä kyse on tavallaan osaamisesta mutta kyse on myös poliittisten resurssien tai taloudellisten resurssien suuntaamisesta ja mitä tulee tähän mutterin pussittamiseen niin sen verran haluan siihen sanoa että olen ehkä tässä teidän kahden puhujan puhujan välissä siinä mielessä että ymmärsin että edustaja guzenina tarkoitti sitä että silloin kun laitetaan ikään kuin mutteria pussittamaan ihminen jolle jolle se ei ole arvokasta työtä pakotetaan ja se tehdään hinnalla joka ei toimi joka ei ole kohtuullinen ja ihmisellä olisi kykyä tehdä paljon muuta niin se tavallaan menee huonoon suuntaan mutta silloin kun puhutaan niistä henkilöistä joihin edustaja heikkinen tässä viittasi joille se on juuri niillä kyvyn rajoilla ja antaa sisältöä siihen että olen osa tätä yhteiskuntaa teen jotakin hyödyllistä niin se muuttuukin taas järkeväksi elikkä olipa kyse mistä tahansa toiminnoista varsinkin vammaisten ihmisten kohdalla niin oleellista on se että palvelut ovat oikeita juuri sille ihmiselle ne työtehtävät ovat oikeita juuri sille ihmiselle kenestä on kyse elikkä jos yhteen sanaan haluaisi tämän päättää niin minusta se on henkilökohtainen ja sitä henkilökohtaisuutta koko tässä

arvoisa puhemies

ja myös kiitos kaikille salissa puhujille on ollut todella hyvää keskustelua ja luulenpa että on mahdollisuudet jopa kansalaisaloitteen saada hyvä kannatus vammaisten henkilöiden välttämättömän tuen ja avun kilpailuttaminen sotii ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia sisältävää sopimusta vastaan tämä on kansalaisaloitteen keskeinen sisältö mitä tapahtuu kun kunnat uudelleen kilpailuttavat vammaisten palvelut ja se tuttu turvallinen henkilökunta joka on luonut tutun turvallisen hoitosuhteen vammaiseen ei siirrykään uuden toimijan palvelukseen niin arjen rakentaminen pitää aloittaa uudestaan ja kilpailutuksen seuraukset voivat olla monille vahingolliset jopa tuhoisat varsinkin vammaisten kohdalla ovat vastakkain nyt inhimillisyys ja raha jos katsomme asioita pidemmälle todennäköisesti kilpailuttaminen tässä asiassa voi johtaa jopa huonompaan tulokseen taloudellisesti tänään minulla oli vieraita turusta turun seudulta viisitoista henkilöä joilla oli jokin vakava vamma useimmat heistä olivat pyörätuolilla liikenteessä ensimmäinen asia jonka he ottivat esille keskustelussamme oli positiivinen asia nimittäin he olivat ilahtuneita siitä että eduskunta on huomioinut hyvin esteettömyyden remontin yhteydessä tässä rakennuksessa pääsee vammainenkin liikkumaan paremmin kuin aikaisempina vuosina ja he olivat ilahtuneita tästä mutta itse vammaisten asioista keskustellessamme heillä oli aika monta viestiä ei kilpailuttamista vammaisten palveluihin henkilökohtainen budjetointi ok ja jos sote toteutuu vammaisten oikeudet on otettava huomioon oikeasti tänään tapasin myös aikuisen kehitysvammaisen pojan äidin kysyin häneltä mikä viesti hänellä on hän sanoi että hän on huolissaan rakkaan poikansa tulevaisuudesta jos hänelle tapahtuu jotakin myös se on tärkeää kun kysyin hänestä itsestään että ne vapaapäivät mitkä hänelle

oikeasti nämä vapaapäivät ovat hyvin

omaishoitajalle perussuomalaiset ovat sitä mieltä että kansalaisaloitteet pitää tosiaan käsitellä erittäin syvällisesti vahvasti ja niistä pitää useimmiten niitten sanoma on se että siellä on on epäkohtia jotka pitää korjata tämä kansalaisaloite on erittäin kannatettava kannatan sitä kiitos

arvoisa puhemies hyvät kollegat

myös vanhuksilla ja heidän läheisillään on valtava määrä tyytymättömyyden ja pettymyksen kokemuksia kilpailutusten seurauksena he yleensä toivovat kodinomaisesti inhimillisesti ja eettisesti toimivia palveluasumisen paikkoja ja yhteisökoteja nämä ovat hyvin odotettuja perheissä joissa on kehitysvammainen perheenjäsen vammaiset nuoret haluavat muuttaa pois kotoa koska näkevät omien sisarustensakin näin tekevän useilla ikääntyneillä vanhemmilla on kova huoli siitä kuka heidän lapsensa hoitaa sitten kun heidän voimansa ehtyvät erityislasten vanhemmat pohtivat tulevaisuuden asioita lähes vauva ajasta lähtien varsinkin jos lapsen varttuessa käy ilmi ettei hän pärjäämään yksin vammaiset nuoret haluavat kodinomaisia tiloja joita voi sisustaa omien mieltymystensä mukaan ja joissa viettää aikaa omassa rauhassa rauhassa mutta kaivatessa seuraa on sitä saatavissa yhteisissä tiloissa ja ruokailuhetkissä palvelukotien ja yhteisökotien hyvän hengen luo asukkaiden kanssa osaava henkilökunta monesti tarvitaan erityistaitoja kuten viittomakielen taitoa on osattava huomioida jokainen asukas omine erityistarpeineen luotava heille koti vammaiset henkilöt vanhukset ja heidän läheisensä ovat siis kokeneet kilpailuttamismenettelyjen soveltamisen sosiaali ja terveyspalveluissa monilla elämänalueilla hyvin ongelmalliseksi näitä ovat asumisen lisäksi kuljetuspalvelut apuvälineet kuntoutus sekä puhe ja viittomakielen tulkkaus näiden kokemusten perusteella käyttäjät ovat todenneet että palvelujen järjestämisvastuussa olevan tahon suorittama kilpailutusmenettely on täysin sopimaton tapa vammaisten ihmisten välttämättömien elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen

sekä yksilöllisen palvelusuunnitelman pohjalta julkisten palveluiden on oltava räätälöityjä ihmisten tarpeisiin ja niiden rinnalla myös vammaisjärjestöjä ja pieniä paikallisia toimijoita tarvitaan kehittämään palveluita ihmisten tarpeisiin

tähän on tehtävä muutos ja tähän tarpeeseen tämä on syntynyt olen siis todella tyytyväinen siitä että tämä kansalaisaloite on täällä eduskunnassa ja tämä keskustelu on tänään käyty toivon että tässä kansalaisaloitteessa olevat ehdotukset täällä hyväksytään ja viedään lakeihin ja toimintakäytäntöihin

arvoisa puhemies en valmistellut mitään kirjoitettua puheenvuoroa ja odotin pitkään sitä että pääsen vielä sanomaan muutaman sanan koskien tätä kansalaisaloitetta vammaisten palveluista ja niiden järjestämisestä haluan todeta että enää me emme voi käydä sitä keskustelua kuka on syyllinen ja ja puhua byrokraattisesti eusta

tai hankintalaista tai hallinnosta tai kuntapäättäjistä tai virkamiesten osaamisesta ne ovat kaikki relevantteja osia koskien tätä aihetta mutta nyt meidän täytyisi puhua siitä mitä tosiaan me teemme jotta me ratkaisemme tämän ongelman on hirveän vaikea ymmärtää on niin kohtuuttoman vaikeata siellä kuntatasolla tehdä yhteistyötä viranomaisten ja vammaisjärjestöjen välillä siten että siellä ovat osallisina kaikki ne tärkeät ja keskeiset tahot ja ne ihmiset ja tämä vammainen itse lähimmäisineen jotta löydetään se inhimillinen ja järkevä ratkaisu

valitettavasti kukaan ministeri ei välttämättä tunnista tätä ongelmaa täysin omakseen koska se ulottuu monelle eri sektorille mutta se ei voi olla se perustelu sille miksi tätä ongelmaa ei ratkaista siksi kannatan ehdottomasti sitä julkista valiokuntien yhteistä kokousta jossa on talousvaliokunta sosiaali ja terveysvaliokunta ja mahdollisesti valtiovarainvaliokunta ja jossa nämä valiokunnat ottavat vastuun tästä kysymyksestä etsivät ratkaisut ja myöskin toteuttavat sitten niitä ja tämä kaikki olisi julkista ja toivon että tämän jälkeen hallitus pistää vauhtia siellä ruohonjuuritasolla siihen että nämä asiat alkavat toteutua kuten niiden pitää minä en itse asiassa usko ollenkaan siihen että että uusilla lakiin kirjattavilla seikoilla me pystymme välttämättä korjaamaan sitä ongelmaa mikä meillä on käsissämme sillä se ongelma on hirveän inhimillinen se on se että me ymmärrämme mitä toinen ihminen tarvitsee meillä on lainsäädäntöä tällä alueella jo aika paljonkin mutta kyse on siitä tahtotilasta ja siitä tekemisen tavasta toteutumisesta minä toivoisin että jokaisessa kunnassa jokainen kuntapäättäjä ja varsinkin se kunnan johtoporras kaupunginhallitukset ottaisivat nyt tämän keskustelun pohjalta ja tämän eduskunnan päätöksen pohjalta oli se mikä hyvänsä tuon kansalaisaloitteen osalta asiakseen

tätä asiaa näin silloin siinä on huomioitava se vammaisen ihmisen oikeus ja tahtotila ja hänen lähimmäisensä minä olen itsekin hirveän väsynyt siihen että asioista tehdään näin vaikeita minä en usko että kukaan vammainen ihminen tai hänen lähimmäisensä enää jaksaa kuulla sanaakaan eusta hankintalaista mistään tällaisesta meidän tehtävämme on ratkaista ne ongelmat ja se pitää tehdä siellä missä ne ovat se ei ole niin vaikeaa kiitos

arvoisa rouva puhemies vammaisilla ihmisillä kuten meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja sen toteutuminen edellyttää että vammaisilla itsellään on myös oikeus päättää missä ja miten he haluavat elämänsä elää vammaisten ihmisten elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kilpailuttaminen kaventaa tätä itsemääräämisoikeutta monelle vammaiselle pysyvyys jatkuvuus ja ennakoitavuus palveluissa on edellytys hyvinvoinnille luottamus ja molemminpuolinen molemminpuolinen ymmärrys syntyvät vain ajan kanssa siksi elämänmittaiset vammaispalvelut pitää rajata hankintalain ulkopuolelle kuten ei myytävänä kansalaisaloite vaatii suuri kiitos aloitteen tekijöille ja kiitokset myös kollegoille hyvästä keskustelusta mitä täällä on tänään käyty arvoisa puhemies tällä hetkellä vammaispalveluiden kilpailutuksissa hinta jyrää vaikka laatukriteerejä olisikin mukana kilpailutuksessa niillä ei todellisuudessa ole juuri merkitystä ne ihmiset joille palveluiden laatu eniten merkitsee ovat vammainen henkilö itse ja hänen läheisensä heillä taas on liian vähän sananvaltaa siihen millä perusteella palveluista päätetään vammaiset ihmiset ovat joutuneet osattomiksi itseään koskeviin päätöksiin näin ei voi asumispalveluiden kohdalla se voi pakottaa vammaisen ihmisen muuttamaan pois kotoaan vasten vasten tahtoaan näin ei saisi käydä kenellekään kenellekään vammaisten ihmisten kohdalla kyse ei kuitenkaan ole vain siitä että uuden osoitteen päättää joku muu kuin sinä itse vammaisen elämässä kyse on muutoksesta joka voi järkyttää koko elämää muuttuvat tilanteet asumisessa avustajasuhteessa tai sote palveluissa sekoittavat arjen henkilöt jotka eivät kommunikoi kommunikoi puheella menettävät henkilökunnan joka ymmärtää heitä samalla järkkyy pahimmassa tapauksessa niin vammaisen ihmisen terveys ja hyvinvointi kuin hänen ihmisoikeutensa arvoisa puhemies kansalaisaloite esittää että vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen edellyttämät asumisen ja jokapäiväisen elämän palvelut rajataan hankintalain ulkopuolelle tämä on ihan mahdollista tehdä eu lainsäädäntö ei edellytä vammaispalveluiden kilpailuttamista vaan niiden järjestämistavasta voi päättää kansallisesti on siis meidän omissa käsissämme miten haluamme asian järjestää esimerkiksi irlannissa itävallassa ja belgian flanderissa suomen kaltaista kilpailuttamismenetelmää ei ole käytössä nyt olemme järjestäneet asian tavalla joka on vastoin ykn yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista suomi on ratifioinut tuon sopimuksen vuonna kaksituhattakuusitoista vammaispalvelut voisi siis järjestää myös toisin kilpailutuksen sijaan voitaisiin käyttää esimerkiksi palveluseteleitä tai kaikille vammaisille myönnettävää henkilökohtaista budjettia silloin päätösvalta palveluista olisi vammaisilla henkilöillä itsellään mutta oleellista silloinkin on että näiden palveluiden hankintaan myös varataan riittävästi rahaa palveluiden järjestäminen ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden tulee kokonaisuudessa pitkällä aikavälillä myös edullisemmaksi kilpailutukset sen sijaan suosivat osaoptimointia ja kustannusten siirtoa tuottajalta toiselle arvoisa puhemies ei myytävänä aloitteen takana ovat kaikki suomalaiset vammaisjärjestöt yhteistyössä se keräsi yli seitsemänkymmentätuhatta allekirjoitusta tämä tarkoittaa että vammaispalveluiden kilpailuttaminen ei istu yli seitsemänkymmenentuhannen suomalaisen oikeustajuun se ei istu minunkaan oikeustajuuni vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen riippuu siitä miten heidän palvelunsa järjestetään siksi nämä palvelut pitää toteuttaa ihmisoikeuksien ei kilpailupolitiikan ehdoilla

arvoisa rouva puhemies myös itse pidän tätä erittäin tärkeänä ja kannatettavana ja toivon että se saa eduskunnassa arvoisensa käsittelyn on se sitten avoin valiokuntakuuleminen tai mihin sitten päädymmekään kilpailuttamisesta ja hankintalaista täällä on paljon puhuttu niin kuin tuossa edellä kuultiin kumpikaan näistä ei ole sinällänsä esteenä hyvälle vammaispalvelujen hoitamiselle pääasiassa se on kuntapäättäjien vastuulla jo tälläkin hetkellä suomessa ja itse kun istun kuntapäättäjänä ja myös olen yrittäjänä vammaispalvelujen tuottajana ollut niin pidän tärkeänä että päättäjillä on taito järjestää tätä palvelua mutta myös arvioida se tarve ja kyky ja se paljonko siihen resursseja tarvitaan haluan nostaa tässä keskustelussa yhden näkökulman mitä täällä en ainakaan itse ole vielä tänään kuullut se on se kun on sanottu että kilpailuttaminen on on pelkästään huonoa että siinä on myös se hyvä puoli että kun se vammainen on jonkun palvelun saanut mutta ei ole tyytyväinen niin hänen ei tarvitse erikseen mitenkään valittaa siitä eikä mitään vaan ajan myötä tämä palveluntuottaja vaihtuu kun tulee seuraava jakso

tämä tämä valinnanvapaus mahdollistaa sen että ei tarvitse käyttää pakkasen markun palveluja jos ei vammainen ole tyytyväinen voi vaihtaa tämä on arvokas ominaisuus vammaisten kannalta myös minun mielestäni

arvoisa rouva puhemies ei myytävänä ei yli käveltävänä ei sivuun laitettavana vammaiset ovat yksi tärkeä kansalaisryhmä jolla on paljon annettavaa yhteiskunnassa ja on paljon opittavaa heiltä he muistuttavat meitä monesta heidän kokonaisvaltaisesta pitkäkestoisesta hyvinvoinnistaan on huolehdittava ja siihen olennaisena kuuluu asuminen siis koti ja sinne tarvittava apu ja tuki siihen kuuluu vammaisten terveydestä huolehtiminen liitännäissairauksien hyvä hoitaminen ja kaikki tämä vielä ennaltaehkäisevällä otteella eli kokonaisvaltaista otetta tarvitaan kun vammaisten asioista päätetään niin kunnissa kuin täällä eduskunnassakin suorahankintaa palveluseteleitä voidaan käyttää samoin henkilökohtaista budjettia mutta olennaista on että budjetin on oltava riittävän suuri toivottavasti hankintalakiin saadaan muutos toivottavasti myös muihinkin tarvittaviin lakeihin ja säädöksiin saadaan tarvittavat muutokset ja ennen kaikkea käytännöt saadaan pikaisimmin parannettua sosiaali ja terveysvaliokunnassa toimiessani ja myös kuntapäättäjänä toimiessani pyrin edesauttamaan sitä kaiken kaikkiaan enemmän hyvää tahtotilaa ja enemmän inhimillistä asennetta vammaisia ja heidän asioitaan kohtaan tarvitaan ja sen eteen meidän kaikkien on tehtävä yhdessä työtä haluaisin tässä vielä kiittää vammaisjärjestöjä monia aktiiveja jotka ovat tehneet paljon tärkeän asian eteen työtä hyvä yhteistyö voi jatkua ja ennen muuta niin että saadaan pikaisimmin tarvittavat parannukset käytäntöön

arvoisa puhemies

tulee olla myös suomen periaate hankintalakiin on tullut ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista voimaan muutoksia joiden tarkoituksena on lisätä sosiaali ja terveyspalveluiden kilpailuttamisen laatupainotuksia laki tässä muodossa on siis ollut voimassa jo vähän aikaa minkä takia on vielä tietysti aikaista sanoa ovatko muutokset vaikuttaneet uusiin kilpailutuksiin

lakiin on siis jo tehty parannuksia mutta varmasti kaikkia parannuksia ei ole vielä tehty kunnilla on myös muita vaihtoehtoja järjestää vammaisten asumispalveluja kuin kilpailuttaminen palveluista voi tehdä tarvittaessa suorahankintasopimuksia ja kunta voi myöntää vammaiselle asiakassetelin tai kunta voi järjestää asumispalvelut myös julkisena tuotantona jo sosiaalihuoltolaki velvoittaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavaa tahoa eli nykyisellään kuntaa kuulemaan asiakasta ja tarvittaessa hänen läheisiään asiakkaan palveluja koskevan prosessin eri vaiheissa eli palvelutarpeen arvioinnissa palvelujen suunnittelussa ja palveluja koskevassa päätöksenteossa sekä palvelujen toteuttamisen seurannassa ja arvioinnissa jonkun tulisi kuitenkin valvoa tarkemmin että tätä lakia myös noudatetaan arvoisa puhemies kunnat tekevät asumispalveluista usein määräaikaisia puitesopimuksia vaikka lainsäädäntö ei tätä edes vaadi sopimukset voisivat olla myös toistaiseksi voimassa olevia jolloin asumispalveluiden saatavuus olisi taatumpaa kuntien kilpailuosaaminen saattaa olla heikkoa ja tätä osaamista tulisi myös vahvistaa tulevaisuudessa maakunnat ovat vastuussa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä tuleva valinnanvapauslaki voi olla ratkaisu kilpailutusongelmaan sillä siinä säädetään asiakassetelistä jolla asiakas voisi valita itse asumispalvelunsa tällöin hankintalakia ei tarvitsisi soveltaa koska kyseessä olisi asiakasvalinta eikä hankinta tärkeää on varmistaa että laki toimii kaikkien kohdalla oikein ja esimerkiksi hyvin vaikeavammaiset henkilöt voisivat avustetusti käyttää asiakasseteliä kansalaisaloitteen laatijat painottavat palveluiden huonoa laatua hankintalaki edellyttää kuitenkin hankintakriteerien käyttöä kilpailutuksissa ja tältä osin tulee olla valvonnan osalta tarkka että kriteerien käyttö myös onnistuu kaiken kaikkiaan tämä kansalaisaloite on hyvä ja tarpeellinen vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä näin on myös suomessa vaikka he eivät ole tehneet mitään sellaista miksi näin pitäisi olla onko niin että pelkästään syntyminen vammaiseksi riittää syyksi tulla syrjityksi näin ei saa olla suomessa mikäli olemme sivistysvaltio

arvoisa rouva puhemies ensinnä haluan kiittää niitä henkilöitä jotka panivat tämän

tärkeää että pidämme huolen yhteiskunnan heikoimmista ja vammaisista ihmisistä niin että heidän elämänsä on ihmisarvioista ja hyvätasoista se on meidän kaikkien velvollisuus ensimmäinen asia johon kiinnitän huomiota on juuri tämä hankintadirektiivin täytäntöönpano euroopan unionin velvoittama direktiivihän tietenkin on suomalaiseen lainsäädäntöön implementoitu hankintalailla ja siitä on tehty ihan ansiokas selontekokin eli lainsäädäntöpohja siinä mielessä on täysin kunnossa eikä ole mitään moitittavaa mitä tulee sitten näihin erilaisiin kilpailutuksiin joilla joilla vammaispalveluja on kilpailutettu eri kunnissa niin omasta kokemuksestani tiedän että monesti ne kilpailutukset ovat olleet erittäin onnistuneita ja tuottaneet hyvän lopputuloksen mutta ikävä kyllä on myös niitä huonon lopputuloksen tuoneita kilpailutuksia vammaisten kannalta erittäin ikäviä lopputuloksia tällaisista kilpailutuksen lopputuloksista pitää päästä kaikin keinoin irti on syytä muistaa se että kunta voi omalla toiminnallaan tietenkin pyrkiä siihen ja toimia niin että esimerkiksi annetaan palveluseteleitä joilla joilla vammainen voi hankkia tarvitsemiaan palveluita

rajaten sen palvelun pyytämisen sillä keinoin kuin hän itse parhaaksi katsoo se on varmasti kaikkien kannalta paras ratkaisu ja sitten kun mennään tähän uuteen sote uudistukseen mikä on tulossa niin niissä olosuhteissahan sitten kun palvelusetelien käyttö tulee tulee todella paljon paljon yleisemmäksi ja lainvoimaiseksi reilusti se avaa sen mahdollisuuden että palvelusetelin käytössä voidaan todellakin sitten käyttää näitä kaikkia keinoja mahdollisimman hyvin hyväksi kun kilpailutetaan erilaisia kuntien palveluita vaikka vammaispalveluja niin siinä kaikkein tärkein seikkahan on se että tarjouspyynnöt tehdään hyvin ja perusteellisesti korostaen palvelun laatua olen nähnyt monta sellaista tarjouskilpailua jotka on todella hoidettu viimeisen päälle hyvin ja laatupisteytykset on hoidettu esimerkillisesti silloin lopputulos on ollut hyvä ja on saatu syntymään sellainen palvelu jota asiakas nimenomaan haluaa eli hankintaosaamisessa on se iso syy mielestäni monessa monessa tapauksessa siihen että ei ole päästy toivottuun lopputulokseen ja palvelunsaaja on sitten kärsinyt tästä huonosta kilpailutuksesta ja varsinkin niistä laatukriteereistä joita on tehty tähän kannattaisi kunnissa kiinnittää yhä enemmän huomiota esimerkiksi kotikunnassani on käytetty asiantuntevaa palvelua siihen miten näitä kilpailutuksia tehdään ja miten niiden lopputulokset käydään sitten läpi pitää muistaa aina että näissä julkisissa kilpailuissa kun kilpailutetaan palveluilta on sitten myös se mahdollisuus että kilpailun hävinnyt tekee siitä valituksen markkinaoikeuteen ja sitten ollaan taas vaikeuksissa kun joudutaan odottamaan päätöksiä eli tämä on tässä suhteessa aivan äärimmäisen tärkeää että kunnissa kiinnitetään enemmän huomiota hankintaosaamisen toinen iso seikka joka vaikuttaa vammaispalveluihin ja moneen muuhunkin palveluun tietysti on kuntien taloudellinen tilanne se on jäänyt tässä keskustelussa mielestäni liian pienelle huomiolle kuntien taloudellinen tilanne on tällä vaalikaudella parantunut roimasti meillä tällä hetkellä jos oikein muistan niin sanottuja kriisikuntia on vain muutama kappale viimeisen kolmen vuoden aikana on todellakin kuntatalous tervehtynyt hurjaa vauhtia mitä lehdistä olen lukenut eri puolilta suomea niin lähes kaikissa kunnissa talous on tervehtymässä kunnat ovat tuottaneet ylijäämää mikä avaa sitten sen mahdollisuuden että kunta voi asukkailleen tarjota hyvälaatuisia palveluita ihan omilla rahoillaan omalla kassallaan joka on päässyt kertymään hyvin hoidetusta taloudesta ja mikäli olen oikein ymmärtänyt tänä päivänä tiedotusvälineissä olleista tiedoista miten maan talous kehittyy niin se avaa edelleen hyviä mahdollisuuksia siihen että kuntien palvelut vain paranevat ja esimerkiksi vammaispalvelut saavat yhä paremmat lähtökohdat ja vammaisille pystytään tarjoamaan hyviä palveluita on äärimmäisen tärkeää nyt huomata se että kunnat ovat todellakin avainasemassa ja uudessa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa mitä parhaillaan tässä talossa käsitellään varmasti tämä asia nousee esille sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä samoin myös perustuslakivaliokunnan käsittelyssä koska kysymyshän on sellaisista asioista jotka ovat meille velvollisuuksia ja perustuslain yhdeksännentoista pykälän mukaanhan meidän pitää suomessa turvata kaikille ihmisille laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kotiosoitteeseen katsomatta asuttiinpa sitten helsingissä tai utsjoella sillä ei ole väliä

puhemies kuuntelin tätä erinomaista keskustelua tuolla työhuoneessani ja erityisesti edustaja elovaara ja edustaja salonen käyttivät hyviä puheenvuoroja he kyselivät sitä miten tämä asia voi olla niin vaikea kun kysymys on kuitenkin ihmisoikeuksista ja kuten edustajat taavitsainen ja kivirantakin taisivat taisivat mainita niin sivistyneen yhteiskunnanhan tunnistaa siitä miten siellä kohdellaan apua tarvitsevia ihmisiä tämä ei saisi olla poliittinen kysymys tämän on oltava ihmisarvo ja ihmisoikeuskysymys ja ja toivon että tästä asiasta ei ei tulisi poliittista debattia vaan vaan yhteisymmärrys jos haluamme niin me voimme tämän asian kyllä korjata minusta edustaja essayah toi hyvin esille niitä vaihtoehtoja joita meillä on tässä ja nyt käytettävissä toivon todella että lähdemme tätä asiaa viemään yhdessä eteenpäin mutta haluan vielä korostaa sitä kuten sanoin jo aiemminkin että tässä on kysymys kyllä asenteista minä törmään muistiliiton puheenjohtajana usein semmoiseen ajatukseen että eihän muistisairas voi olla mukana tekemässä päätöksiä ja tämähän ei pidä paikkaansa siksi esimerkiksi nyt valmisteilla olevalla itsemääräämisoikeuslailla on kiire

pitäisi kysyä enemmän miten saisimme tämän ykn vammaissopimuksen periaatteet toteutumaan yhteiskunnassamme nykyistä paremmin me olemme nimittäin edelleen todella kaukana todellisesta yhdenvertaisuudesta ja minä olen edustaja johanna karimäen kanssa ehdottanut keskustelualoitteen muodossa että voisimme käydä täällä eduskunnassa keskustelun vammaisten oikeuksien toteutumisesta suomessa mielestäni tämä keskustelu mitä me olemme täällä käyneet tänään on osoittanut että tälle laajemmallekin keskustelulle vammaisten oikeuksista olisi kyllä nyt tarvetta minä nyt toivon ihan hartaasti että puhemies harkitsisi vielä tämän keskustelun tarpeellisuutta täällä meillä koska me olemme täällä tärkeällä paikalla myöskin asennetyössä
arvoisa rouva puhemies kun tien ensiarvoisen tärkeää asemaa tässä asiassa todellakin kuntien talouden kauttahan se asia lähtee sen me kaikki tiedämme kokemuksesta esimerkiksi omalta kansanedustajan ajaltamme taikka kuntien päättäjinä että eihän sellainen kunta joka on taloudellisesti konkurssitilassa pysty minkäänlaisia palveluja järjestämään se on lähinnä sitten tulipalojen sammuttamista että pysytään itsenäisenä kuntana tämän takia on nyt syytä kiinnittää huomiota siihenkin seikkaan että hyvä taloudenhoito takaa myös hyvät palvelut kuntalaisille ja ennen kaikkea vammaispalvelut niille ihmisille jotka välttämättä niitä palveluita tarvitsevat

kuntahan voi esimerkiksi kesken vuoden jos todetaan joku epäkohta ja talous on kunnossa palata asiaan ja tehdä vaikka lisäbudjetin ja laittaa asian kuntoon tässä tietysti tulevat nämä hankintalain kiemurat eteen mutta tulivatpa tai eivät niin ne palvelut on järjestettävä esimerkiksi kotikunnassani rakennettiin vammaispalvelun tarkoituksiin uusi onnela niminen hoitokoti jossa ihmiset pystyvät itsenäiseen asumiseen ja saavat sieltä tarvittavan avun talo on ihan uusi ja vasta avajaisia vietimme olen siitä ylpeä se oli toki kallis rakennus mutta nyt voi sanoa että ihmisillä on siellä aivan erinomaiset tilat missä he voivat asua ja ja elää tasapainoista elämää

esille nostamaa asiaa tätä tätä ja edustaja karimäki ovat tänään käyneet hyvää keskustelua vammaispolitiikasta liittyen nyt näihin näihin asumisen palveluihin ja elämänmittaisiin palveluihin mutta on myös paljon muita näkökulmia ja niitä asioita mistä meidän olisi syytä täällä puhua yhdessä ja miettiä miten me voimme turvata vammaisille mahdollisuuden työntekoon mahdollisuuden koulutukseen kävin eilen itse rinnekodissa tapaamassa vaikeasti vammaisten koululaisten opettajia ja opinto ohjaajia ja siellä keskusteltiin paljon siitä miten oikeus jatko opiskeluun oikeus työntekoon toteutuvat vammaisten nuorten kohdalla ja ja tällä hetkellä ne valitettavasti eivät kovin hyvin toteudu ja olisi tärkeää että sekä tästä teemasta koulutuspolitiikasta työstä että muutenkin vammaisten ihmisten elämään liittyvistä asioista täällä yhdessä keskustelua kokonaisvaltaisesti kaikki nämä eri osa alueet huomioon